päiväjärjestyksen toisena asiana on suullinen kyselytunti pyydän paikalla olevia ministereitä siirtymään ministeriaitioon pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksen paikalla olevalle ministerille ilmoittautumaan painamalla p painiketta ja nousemalla seisomaan

edustaja rantanen

arvoisa puhemies poliisin toimintaympäristö on muuttunut entistä haastavammaksi samaan aikaan kun suomessa on ylivoimaisesti vähiten poliiseja per asukas pohjoismaissa ja jopa vähiten koko euroopassa esimerkiksi ruotsissa on kaksi poliisia tuhatta kohden kun suhdeluku suomessa on pilkku kolmannen olkoonkin että suomalainen poliisi on korkeakoulutettu ja taitava on silläkin rajansa hallitus on nostamassa neljän vuoden sisällä poliisien määrää noin kolmellasadalla mutta tämä on täysin riittämätöntä on huomattava että hallituksen päätöksillä poliisien määrä laskee vuonna kaksituhattakaksikymmentäkaksi jopa alle nykyisen tason noin seitsemääntuhanteen poliisiin ellei rahoitusta lisätä perussuomalaiset esittävätkin poliisin resurssien vahvistamista kouluttamalla ja palkkaamalla vähintään tuhat poliisia arvoisa sisäministeri voitteko perussuomalaisten tapaan vastata poliisin ja kansalaisten huutoon ja resursoida tuhanteen uuteen

arvon puhemies arvoisa kansanedustaja rantanen kiitoksia hyvästä kysymyksestä aihe on yhteinen ja ihan varmasti jokainen eduskuntapuolue jakaa sen huolen siitä että kun viime vuosina poliisien resursseja on lisätty niin ne resurssilisäykset ovat valuneet kiinteistöihin ja ict menoihin eikä sinne kentälle ole saatu lisää poliiseja töihin hallitusohjelman vahvana tahtona on se että yhä useammin ihmiset myös arjessaan näkevät ja

ensimmäiset askeleet tähän otetaan jo ensi vuonna jolloin poliisien määrärahalisäyksellä saataneen noin kahdeksankymmentä uutta henkilötyövuotta niiden kohdennuksesta käydään paraikaa myös keskustelua muun muassa lapsiin kohdistuviin seksuaalirikoksiin niiden ennalta ehkäisemiseen ja tutkimiseen tulee lisäpanostusta ja sanon vielä sen että tämä on ensimmäinen askel tästä eteenpäin resurssilisäyksiä tulee joka vuosi ja toivottavasti myös tulevat hallitukset jatkavat tällä tiellä
pyydän nyt niitä edustajia jotka haluavat esittää lisäkysymyksiä ilmoittautumaan painamalla

siis turha kuvitella ja haaveilla tuhatta uutta poliisia poliisin resurssit eivät vastaa tämän hetken toimintaympäristön vaatimuksiin terrorismi laiton maahantulo ja sen lieveilmiöt huumausainerikollisuus seksuaalirikollisuus kyber ja verkkorikollisuus kaupungistuminen syrjäytyminen järjestäytynyt rikollisuus ja niin edelleen

arvon puhemies kiitoksia edustaja rantaselle kysymyksestä poliisiammattikorkeakoulun mukaan nykyisillä koulutusmäärillä päästään sille uralle jossa tällä hetkellä kun poliisien määrä menee näin edellisten hallitusten toimien johdosta poliisien määrä lähtee jatkossa tällaiseen kasvuun se kehitysura on nyt käynnistetty tämän hallituksen tämän syksyn budjetilla ja sitä kehitysuraa tulemme seuraamaan jotta poliisien määrä joka vuosi tästä eteenpäin nousee samaan aikaan on totta kai kiinnitettävä huomiota siihen että toimitilat ovat terveelliset ja turvalliset ja niistä varmasti myös jaamme täällä yhteisen huolen että tällä hetkellä eivät ole tarvitsemme siis sekä ictn parantamisen että toimitilojen parantamisen että sinne kentälle lisää ihmisiä tässä on monta kehittämiskohdetta joihin toivon että saamme myös koko eduskunnan tuen

puhemies aivan kuten edustaja rantanen sanoi poliisin toimintaympäristö muuttuu koko ajan haastavammaksi yksi tekijä on nopeasti kasvava heikosti integroitunut maahanmuuttajaväestö lieveilmiöineen poliisi joutuu priorisoimaan toimintaansa rikosten selvittämisaste laskee ihmisten kynnys ylipäätään ilmoittaa rikoksista nousee ruotsi on pelottava osoitus siitä mitä tapahtuu kun alimiehitetty poliisi jätetään painimaan mahdottomien ongelmien kanssa rikoksia ei selvitetä poliisiammatin houkuttelevuus on romahtanut valta lähiöissä on luovutettu jengeille ministeri ohisalo suomi on maahanmuuton sisäisen turvallisuuden alueella toistanut uskollisesti kaikki ruotsin tekemät virheet toiveajattelu ei tässä riitä mitä te aiotte tehdä tämän huolestuttavan kehityksen kääntämiseksi
arvon puhemies kiitokset edustaja halla aholle kysymyksestä käynnistämme sisäisen turvallisuuden selontekotyön näinä hetkinä kysely seurantaryhmästä on tullut eduskuntaan toivottavasti näinä päivinä ja siinä selontekotyössä tulemme käymään läpi ensi vuoden aikana muun muassa näitä resurssikysymyksiä ihan kaikilta sisäasiain hallinnonaloilta samaan aikaan käymme läpi sitä kuinka esimerkiksi kansalaisten turvallisuudentunne on kehittynyt mihin suuntaan sitä pitäisi kehittää hallintovaliokunnan viimekautisten toiveiden mukaisesti teemme muun muassa tätä työtä yhtäältä kyse on tietysti siitä mitä teemme myös eurooppalaisittain yhdessä teemme europolin kanssa jatkuvaa yhteistyötä myös interpolin kehyksessä jaamme tietoa jatkuvasti muun muassa järjestäytyneen rikollisuuden osalta ja sitä torjumme myös kansainvälisin keinoin yksikään jäsenvaltio tässä ei voi toimia

arvoisa puhemies niin poliisissa kuin esimerkiksi rajalla resurssiongelma juontaa siihen kuten ministerikin totesi että vanhat huonokuntoiset toimitilat ja hallitsematon ict kustannusten kasvu vievät niin paljon rahaa ettei sitä jää henkilöstöön ja toimintaan pelkästään poliisilla arvioidaan olevan tällä hetkellä sisäilmaongelmista kärsiviä kohteita yli kaksikymmentä

arvoisa puhemies ymmärrän hyvin sen että suomen hallituksen tehtävänä tämän salin tehtävänä on huolehtia siitä että suomessa on hyvä ja turvallista elää kaikilla täällä elävillä ihmisillä se tarkoittaa käytännössä sitä että meillä pitää olla riittävät resurssit sekä torjua syrjäytymistä syrjäytymistä suomalaisessa yhteiskunnassa että sitten turvallisuusviranomaisten riittävät resurssit sekä ulkorajojen suojaksi että täällä suomen sisällä kyllä hallitus ymmärtää tämän selkeästi ja siitä syystä kun luette hallitusohjelmaa läpi olemme satsaamassa sekä syrjäytymisen estämiseen merkittävällä tavalla että suomalaisen yhteiskunnan turvallisuuden kehittämiseen ulkorajoilla ja sisäisesti poliisien toimintaan liittyen

arvoisa herra puhemies turvallisuus on kansalaisille lähes ravintoon ja lämpöön verrattavissa oleva perustarve ja sitä poliisi pitää yllä yllä vahvasti tässä maassa ennen vaaleja kaikki puolueet myös nykyiset hallituspuolueet lupasivat että tähän maahan tavoitellaan seitsemäntuhannenkahdeksansadanviidenkymmenen poliisin tasoa ja se tarkoittaa kuusisataaviisikymmentä poliisimiestä lisää tällä vaalikaudella hallitusohjelmassa on kuitenkin kirjattu että vain uutta poliisin virkaa tässä tavoitellaan kysynkin onko teidän tavoitteenanne seitsemäntuhattaviisisataa poliisia vai kolmesataa uutta poliisin virkaa ja kun poliisikoulun aloituspaikoilla valmistuu virkoihin noin sataviisikymmentä uutta poliisia eläkkeelle lähtijöiden

näillä hallituksen sitoumuksilla pääsemme sinne seitsemään ja puoleen tuhanteen ja mahdollisesti myös sen yli näillä koulutustasoilla siinä että yksikään ihminen tässä maassa ei olisi työttömänä on myös hallituksella paljon tekemistä työllisyysasteen nostaminen laajalti on yhteinen tavoitteemme ja totta kai myös poliisien osalta pyrimme siihen että yksikään poliisi ei tässä maassa joutuisi työttömäksi

puhemies poliisien resurssien oikeassa sijoittamisessa myöskin poliisien työnjako on tärkeässä roolissa olisinkin halunnut kysyä ministeriltä onko nyt sisäministeriössä aikomusta selvittää sitä voitaisiinko poliisivartijoille siirtää osa poliisin työtehtävistä esimerkiksi vaikkapa päihtyneitten kuljetuksia tai rikosilmoitusten kirjaamisia tai kiinniotettujen viemisiä käräjille

voiko tätä työnjakoa lähteä selvittämään voisivatko poliisivartijat ottaa myöskin osan näistä poliisia tällä hetkellä kuormittavista työtehtävistä

arvon puhemies kiitokset edustaja essayahille kysymyksestä kysymys on hyvin vahvasti myös operatiivisen tason toimintaa ja tähän kysymykseen haluaisin vahvasti kuulla poliisikentän ja johdon näkemyksiä ajattelen että tietysti jo nykyisellään poliisit tekevät vahvasti moniviranomaisyhteistyötä se

arvoisa puhemies poliisin toimintakenttä on muuttunut entistä haasteellisemmaksi ja vaarallisemmaksi viime päivien tapahtumat ovat osoittaneet että poliisin on varauduttava mielenosoituksiin joukkojenhallintavarustein joita suomessa käytetään erittäin suurella harkinnalla ministeri ohisalo totesitte viime sunnuntaina twitterissä poliisin tehtävä on turvata niin mielenosoittajien kuin sivullisten perusoikeuksia luottamus poliisiin on pidettävä vahvana jotta turvallisuuden tunne voi kasvaa viime päivien mielenosoitusten osalta olen pyytänyt poliisilta selvitystä viimeisessä lauseessa ette ainoastaan kyseenalaista poliisin kykyä ja toimintaa ylläpitää yleistä järjestystä vaan päinvastoin edesautatte asenteiden kovenemista poliisia kohtaan huoleni on otettava vakavasti suomalaisittain poliisia ei tule kokea vastapuoleksi vaan yhteisen turvallisuuden takaajaksi arvoisa puhemies haluankin kysyä ministeri ohisalolta näettekö te että poliisi olisi voinut suoriutua tehtävästään joillain muilla keinoilla mielenosoittajien kieltäydyttyä noudattamasta poliisin antamia ohjeita ja määräyksiä ja vastustamalla poliisia ja miksi te sisäministerinä twitterissä kyseenalaistatte poliisin toiminnan mikä on omiaan lisäämään epäluottamusta yleistä järjestystä ja turvallisuutta turvaavaa poliisia kohtaan

arvon puhemies kiitokset edustaja packalenille kysymyksestä tässähän on kyse siitä kuten olen sanonut että poliisiin todella luotetaan viranomaisista varmasti lähestulkoon eniten tässä yhteiskunnassa siitä luottamuksesta minä ja tämä hallitus haluamme pitää erittäin kovasti kiinni ja silloin kun herää keskustelua siitä

mitään erityistä ehkä ihmettelen hieman miksi tästä keskustellaan näin paljon miksi tämä herättää niin paljon tunteita kun aikaisemmatkin sisäministerit ovat näitä selvityspyyntöjä kyllä tehneet lähdetäänpä vaikka sisäministeri petteri orpon pyynnöstä vuonna kuusitoista maahanmuuttovirastolta pyydettiin selvitystä tästä myös tviitattiin perään sisäministeri kai mykkänenkin on tehnyt selvityspyyntöjä ja kertonut näistä julkisesti voin kertoa esimerkkejä paljon

arvoisa puhemies ensinnäkin on selvää että turvallisuustilanne on heikentynyt se johtuu siitä että on paljon uusia uhkia sekä maailmalta että kotimaassa järjestäytynyttä rikollisuutta verkkorikollisuutta ja tästä johtopäätöksenä on ollut se mistä suomessa on laaja konsensus että halutaan lisää poliisimiehiä ja ja naisia siksi viime hallitus lisäsi poliisien koulutusmäärän tappiin neljäänsataan poliisimieheen ja naiseen per vuosi tampereen poliisiammattikorkeakouluun ja joka ainut puolue täällä lupasi viime vaalien alla antoi turvallisuuslupauksen että tästä pidämme kiinni nyt kuitenkin teidän hallituksenne ei ole pitämässä tästä kiinni tähän ei ole varattu rahoja ja tämä tarkoittaa sitä että poliisien määrä ei nouse sinne ihmisille luvattuun seitsemääntuhanteenkahdeksaansataanviiteenkymmeneen siis aiotteko te pitää antamanne lupauksen aiotteko te pitää huolta kansalaisille tärkeästä turvallisuudesta ja myös turvallisuudentunteesta ja pidättekö sen koulutusmäärän neljässäsadassa niin kuin se on siellä ollut vielä viimeiseksi totean viime hallituksen aikana poliisien määrä käännettiin nousuun ei laskuun kuten ministeri totesi

arvon puhemies kiitokset edustaja orpolle kysymyksestä poliisien koulutusmäärä pysyy neljässäsadassa kuten sanoin aiemmin poliisiammattikorkeakoulu on todennut että tällä pääsemme nostavalle uralle poliisihenkilöiden määrässä ja poliisien työturvallisuus on totta kai aivan keskeinen kysymys sen takia jo ennen näitä mihin viittasitte aiemmin ennen selvityspyyntöäni ja tätä keskustelua viimeisen viikon aikana olemme poliisihallinnon kanssa keskustelleet siitä että järjestämme yhteisen keskustelutilaisuuden myös median edustajille poliisin työturvallisuudesta on niin kuinka esimerkkinä

kokonaisuuteen ja se tulee koulutuksen kautta niin kuin ministeri ohisalo totesi tuossa koulutukseen liittyen poliisien määrä jatkaa nousua ja toivottavasti päästään korkeammalle kuin se seitsemäntuhattaviisisataa joka nyt on tällä hetkellä olemassa lukuna haluan haluan todeta sen että tuon porvoon tapauksen jälkeen kävin keskustelun poliisiylijohtaja kolehmaisen kanssa poliisin työturvallisuuteen liittyvistä varusteista ja siitä toimintatavasta millä tuolla toimitaan koska oli aika raflaava se tilanne poliisin turvallisuuden näkökulmasta

poliisiylijohtaja kolehmainen totesi että meillä on poliisien työturvallisuus erittäin hyvässä mallissa että meillä on tällä hetkellä varustus kunnossa niillä partioilla jotka kulkevat kentällä siellä on riittävästi tällä hetkellä turvavälineitä ja toiminta koulutuksen suhteen on toiminut sillä tavalla että poliisit tietävät mitä tilanteessa tehdään että tämmöisiä yllättäviä tilanteitakin niin kuin porvoossa tuli eteen varten on

olen erittäin tyytyväinen siitä että tämä hallitus lisää poliisin resursseja merkittävästi mutta hämmästelen sitä millä tavalla perussuomalaiset ja kokoomus toteuttaisivat tämän tuhannen poliisin lisäyksen koska yksinkertaisesti niitä poliiseja ei työttöminä ole eikä poliiseja kyetä tätä tahtia kouluttamaan kun koulutusmäärät ovat jo tapissa

meillä on monessa suomen kunnassa poliisilla erittäin pitkät vasteajat ja kotikunnassani enontekiöllä poliisin vasteajat mitataan jo tunneissa ministeriltä olisin kysynyt minkälaisia keinoja meillä on siihen että saamme poliisin näkyvyyttä lisättyä harva alueilla millä tavalla kohtuullistetaan nämä vasteajat mitä keinoja hallitusohjelma tähän antaa

arvon puhemies kiitokset edustaja kärnälle kysymyksestä olemmekin hallintovaliokuntalaisten kanssa asiasta keskustelleet ja toukokuuhun mennessä valmistuu toimintavasteaikatyöryhmän raportti siitä kuinka poliisissa kentällä hallinnossa koetaan tällä hetkellä resurssit niiden riittävyys ja se miten toimintavasteajat tällä hetkellä palvelevat tämä hallitus haluaa rakentaa turvallista suomea ihan jokaiselle riippumatta siitä missä ihminen asuu riippumatta siitä millainen tausta ihmisellä on mistä ihminen tänne tulee siinä työssä tarvitsemme myös ihan kaikkia teitä ja tämä sisäisen turvallisuuden selontekotyö mistä mainitsin tosiaan myös varmasti ottaa mukaan tämän vasteaikakysymyksen

arvoisa puhemies on harvoja asioita mistä tämä sali on yksimielinen mutta poliisien lukumäärän lisääminen on onneksi yksi sellaisista siksi on hienoa että nyt hallituksen toimin lisätään poliisien määrää kannattaa kuitenkin muistaa että sisäiseen turvallisuuteen ja siihen miten kansalaiset kokevat oman olotilansa vaikuttaa moni muukin asia kuin poliisien lukumäärä ruotsissa poliisien määrää lisättiin huomattavasti mutta turvallisuudentunne ei siitä huolimatta lisääntynyt huomattiin että tarvitaankin paljon erilaisia varhaiskasvattajia sosiaalityöntekijöitä ja niin edelleen ja toivoisin nyt hallitukselta kommenttia siihen mitä toimenpiteitä tehdään sen eteen että saamme laaja alaisesti lisättyä ammattilaisia torjumaan syrjäytymistä yksinäisyyttä ja lisäämään turvallisuudentunnetta

arvon puhemies kiitokset edustaja järviselle hyvästä kysymyksestä sisäministeriön selonteoissa raporteissahan on vuosia tunnustettu se tosiasia että syrjäytyminen on suurin sisäisen turvallisuuden uhka tässä maassa ja niiltäkin perusteilta on rakennettu hallitusohjelmaan niitä kirjauksia joissa panostetaan varhaiskasvatuksesta lähtien aivan jokaiseen koulutusasteeseen esimerkkinä sosiaalityössä huomioidaan muun muassa vaikeimmassa asemassa olevat lastensuojeluasiakkaat tiedetään että usein kasautunut huono osaisuus myös ajaa ihmisiä enemmän rikosten pariin joko uhreina tai tekijöinä sen takia syrjäytymiskysymys ja se että saadaan eriarvoistumiskehitys monella tavalla katkeamaan tässä maassa on erittäin tärkeää koko yhteiskuntarauhan kannalta

ja ja esittänyt tätä seitsemäätuhattakahdeksaasataaviittäkymmentä poliisia aiotteko te pyrkiä tähän samaan lukuun joka olisi se mitä tarvitaan tosin perussuomalaiset lisäisivät heitä vielä enemmän eli tuhat tuhat koulutukseen ja tuhat töihin on pakko nostaa vielä uudelleen tämä ministeri ohisalon tviittausasia onko nyt niin että te ette luota poliisiin

arvon puhemies kiitokset edustaja rantaselle minähän olen koko ajan sanonut että poliisiin luotetaan tässä maassa erittäin paljon ja minä kuulun niihin kansalaisiin jotka luottavat poliisiin erittäin paljon jos suostuisitte kuuntelemaan tällä hetkellä poliiseja on henkilötyövuosissa seitsemäntuhattakaksisataa ja hieman päälle hallituksen tulevilla budjettilisäyksillä ensi vuodelle saamme jo kahdeksankymmentä uutta henkilötyövuotta suunta on jatkuvasti noususuhdanteinen en ymmärrä argumenttejanne siitä että poliisien määrä tulisi laskemaan kun päinvastoin olemme sillä nostavalla uralla

seuraava kysymys edustaja orpo

arvoisa puhemies italia espanja portugali ranska belgia nämä ovat maita jotka eivät ole viime vuosina olleet otsikoissa erityisen hyvän taloudenpidon vuoksi nyt näiden maiden lisäksi suomi sai euroopan komissiolta selvityspyynnön ensi vuoden budjetista ja taloudenpidostaan eu suositteli suomelle menojen kasvun hillintää mutta tämä hallitus on tekemässä lisää menoja pitää kiinni näistä menoistaan ilman mitään tietoa tuloista ja siksi komission mukaan suomen budjetti uhkaa huomattavasti poiketa suosituksista niin kuin eu komissio siis sanoi kokoomuksen mielestä olisi vastuullista ensin tienata tulot ja sitten vasta lisätä menoja nyt näyttää kuitenkin siltä että muutamassa kuukaudessa viidessä kuukaudessa suomen talous on sössitty jos ex pääministeri sipilän sanoja lainaa ja kun kuuntelee hallitusta ministeri kulmuni sanoo että olemme valmiita leikkaamaan ministeri andersson haluaa nostaa veroja rkplle ilmeisesti käy kaikki ja vihreiden kanta talouspolitiikkaan ei ole tiedossa pääministeri rinne nyt tarvittaisiin johtajuutta ja selkeä suunnitelma miten te saatte hallituksenne toimimaan ja suomen selkeät vaikeudet ratkeamaan

valtiovarainministeri lintilä
arvoisa puhemies

edustaja orpo on erittäin oikeassa kysymyksessään ja hän on toisaalta oikea henkilö myös kysymään tätä koska tämä sama kirjeenvaihto on käyty vuosina kaksituhattakolmetoista viiva kaksituhattaseitsemäntoista

tiedätte sen takia mielelläni käännyn teidänkin puoleenne kun kuulen ohjeita siitä mitä tulee tehdä jatkossa mutta me olemme vastanneet kirjeeseen pitää huomioida nyt se että tämä on sinänsä aika normaali komission menettely näitä tuli useammalle maalle tälläkin kertaa

mutta haluan sen verran todeta vielä tähän taloudenpitoon noin ylipäätään olen täällä useampaan kertaan selittänyt teillekin edustaja orpo siitä talouspolitiikan linjasta jota tämä hallitus harrastaa tämän hallituksen politiikan lähtökohtana on se että saadaan yhdeksänkymmentätuhatta työpaikkaa syntymään tämän vaalikauden aikana niistä yhdeksästäkymmenestätuhannesta työpaikasta on valtiovarainministeriön perusuran kautta syntymässä kolmekymmentätuhatta jos ei suhdanteitten muutoksista muuta johdu ja näitten suhdanteitten osalta me vastaamme niihin niin kuin tehtiin kesäkuussa kuudensadan miljoonan euron investointipaketilla joista syntyy

lisää työtä arvoisa edustaja orpo tämän kolmenkymmenentuhannen perusuralla olevan työpaikan lisäksi tämä hallitus tekee päätösperusteisia toimia jotta saadaan kuusikymmentätuhatta työpaikkaa tämän vaalikauden aikana rakennettua näistä kuudestakymmenestätuhannesta

arvoisa puhemies kello käy mutta niitä työllisyystoimia ei näy me olemme tänäänkin lukeneet valitettavasti uutisista miten nokia varoittaa tuloksestaan miten nordea on kertonut aloittavansa yt neuvottelut näitä uutisia tulee nyt ja kun me katsomme ympärillemme nähdään miten talous voi ympärillämme meidän tärkeät vientimaat niissä talous laskee nyt tarvitaan niitä työllisyystoimia ja me olemme esittäneet teille oman listamme ottakaa niistä edes jotain joku minkä uskallatte viedä läpi konkreettisia uusia työllisyystoimia ottakaa ne niihin omienne päälle nyt tarvitaan toimenpiteitä ei ole varaa odottaa ensi kevääseen ja miksi siksi että se uhkaa suomalaista hyvinvointia siitähän te olette huolissanne suomalaista tasa arvoista yhteiskuntaa terveyskeskuspalveluita tai vaikka sitä poliisien luvattua lisämäärää ainoastaan sen korkean työllisyyden kautta pääministeri rinne se on mahdollista kello käy mitä te aiotte tehdä
arvoisa puhemies kerroin juuri äsken edustaja orpo niistä toimenpiteistä jotka ovat valmistelussa meidän on valmistella asioita sillä tavalla että ei hosuta tuodaan ne päätöksentekoon silloin kun ne ovat valmiiksi valmisteltuja niin että tiedetään myöskin vaikutusarviot tästä tästä voitte olla vakuuttunut että näin tapahtuu mutta edustaja orpo meidän ja teidän politiikalla on selkeä ero se mitä te tekisitte tässä tilanteessa minkä te olette todennut monta kertaa täällä salissakin te leikkaisitte tavallisilta suomalaisilta te leikkaisitte koulutuksesta te leikkaisitte työttömyysturvasta te leikkaisitte eläkeläisiltä niin kuin te teitte teidän johdollanne viime vaalikaudella edustaja orpo te teette toisenlaista talouspolitiikan linjaa te haluatte toisenlaista talouspolitiikan linjaa tavallisten suomalaisten näkökulmasta se ei meille käy tämän hallituksen politiikka on se että pidetään tavallisten ihmisten puolta huolehditaan heidän arjen turvastaan ja huolehditaan siitä että talous pysyy kunnossa
arvoisa herra puhemies pääministeri rinne olkaa hyvä lyökää pöytään se pöytäkirja täältä eduskunnasta tai muu todiste joka todistaisi oikeaksi tuon väärän väitteenne että me haluaisimme tässä tilanteessa lähteä leikkausten tielle lyökää pöytään haastan teidät julkisesti toimimaan näin mitä sitten tulee hallituksen työllisyystavoitteeseen joka on tietysti ja kunnianhimoinen hallituksen piirissä jo varaudutaan siihen että se ei toteudu ministeri lintilä on moneen kertaan sanonut että niin ei voi käydä että menot toteutuvat mutta tuloja ei tule työllisyyden parantumisen kautta silloin hän on viitannut hallitusohjelmaan jonka mukaan silloin arvioidaan uudelleen päätettyjä menoja no nyt te pääministeri rinne olette suomen kuvalehdessä kertonut että ei tähän mennä ei ruveta niitä luvattuja ja tehtyjä menolisäyksiä arvioimaan uudelleen minäkin uskon että näin tulee käymään mutta ministeri kulmuni on sanonut että kyllä ollaan valmiita arvioimaan uudelleen näitä menolisäyksiä kertokaa nyt mikä on hallituksen linja

arvoisa puhemies hallitusohjelmassa todetaan näiden ja muiden toimenpiteiden yhteisvaikutuksena haetaan vähintään kuusikymmentätuhatta lisätyöllistä edellä tarkoitetussa normaalissa suhdannetilanteessa edellä tarkoitetuista toimenpiteistä on puolet valmiina budjettiriiheen mennessä ellei näin ole budjettiriihessä arvioidaan aiemmin päätettyjä menolisäyksiä jotka

suhteessa tekniseen julkisen talouden suunnitelmaan tämä tarkoittaa sekä pysyviä menolisäyksiä yksi pilkku kaksi miljardia euroa joista on sata miljoonaa käyttämättä ja tarkoittaa niitä kertaluontoisia lisäyksiä joita on päätetty kolme miljardia käyttää joista on päätetty ensi vuonna käyttää seitsemänsataaviisikymmentä miljoonaa euroa

kunnioitettu puhemies todellakin nyt on aika katsoa tosiasioita silmiin suomen talouden tilanne ja ennen kaikkea kuntatalouden tilanne on huolestuttava tällä hetkellä valtio velkaantuu viisi pilkku neljä miljoonaa päivässä tunnissa tämän lisäksi käytämme osinkoja ja niitten osakkeitten myyntituottoja valtion budjetin katteeksi kuusi miljoonaa päivässä ja nyt kun huolella katsoin näitä komission kysymyksiä ja ja vastauksia niihin niin niissä todellakin todettiin että velkasuhde ei nouse koska valtion omaisuutta myydään tämäkö siis todella on hallituksen linja haluatte myydä valtion tuottavaa omaisuutta jotta pystytään sitten toteuttamaan nämä eun komission velkatavoitteet

siis komission kyselyhän viittasi nimenomaan vakaus ja kasvusopimuksen ennalta ehkäisevään osaan ei velkaantumisen määrään ja tässä meidän omassa vastauksessa kerromme myös sen että tässä ensi vuoden budjetissa on näitä kertaluonteisia tällä hetkellä ollaan tilanteessa että komission olisi tullut reagoida kahden viikon aikana jos oltaisiin menty hyvin poikkeukselliseen tilanteeseen että suomelta oltaisiin vaadittu esimerkiksi budjettiin joitain muutoksia uutta budjettia tämä on itse asiassa tapahtunut yhden kerran ja se oli italia jolle tämä tapahtui meidän osaltamme tämä määräaika on jo umpeutunut eli tässä ei ole voisiko sanoa ehkä niin vakavasta asiasta kysymys vaan enemmänkin komission halusta saada tarkempaa tietoa siitä kuinka me tulemme pysymään täällä vakaussopimuksen sisällä

arvoisa herra puhemies täällä valtiovarainministeri lintilä viittasi äsken tähän eun selvityspyyntöön oikeastaan olankohautuksella ikään kuin sillä ei olisi mitään merkitystä ministeri jätti kertomatta täällä sen että edellinen hallitus aloitti aivan totaalisen erilaisesta tilanteesta valtio otti lähes kuusi miljardia velkaa työttömyys oli korkealla silloin edellinen hallitus jossa olimme yhdessä keskustalaisten kanssa teki merkittäviä työllisyystoimia pisti taloutta kuntoon sataneljäkymmentätuhatta ihmistä pääsi töihin velanotto väheni merkittävästi tätä samaa polkua jatkamalla arvoisa hallitus te olisitte voineet laittaa tämän maan talouden kuntoon mutta te olette valinneet sen sijaan velanoton vaalilupauksien maksattamisen ja ja edelleenkin arvoisa hallitus valtiovarainministeriö ei ole voinut arvioida teidän työllisyystoimillenne yhdellekään siis yhdellekään positiivista työllisyysvaikutusta joten arvoisa arvoisa hallitus kysyn teiltä miksi te jätätte näiden työllisyystoimien tekemisen ensi vuoteen miksi ette toimi jo heti

ja ennen kuin ne on valmisteltu niitä on vähän vaikea arvioida sen takia tällä hetkellä valtiovarainministeriö joka tulee ne arvioimaan ei ole niitä arvioinut edustaja on tärkeätä se että valmistellaan asiat huolella niin että niitten vaikutukset tiedetään kun niitä päätöksiä tehdään ja lopputulos sitten nähdään jo sitä kautta syntyväksi se tavoite jonka hallitus on näille asettanut tämän hallituksen tavoitteena on että tavallisten ihmisten arki ei kurjistu vaan paranee että huomenna on paremmin kuin tänään se on tämän hallituksen aivan keskeinen poliittinen viesti johonka tähtää kaikki se mitä hallitusohjelmassa on kirjattu ja viedään eteenpäin eri elämänsektoreilla eri yhteiskunnan sektoreilla

orpon kysymys lähti liikkeelle kirjeestä jossa kysyttiin nykyisen hallituksen toimenpiteitä euroopan komission taholta useana vuonna komissio on lopullisissa raporteissaan puuttunut suomen tilanteeseen ja vaatinut nopeata ja vaikuttavaa sosiaali ja terveyspalveluiden uudistamista ja sen kestävää rahoittamista en kysy kuka sössi sote uudistuksen markkinamallillaan tai kapealla valmistelullaan viime kaudella vaan kysyn miten nykyhallitus aikoo varmistaa että todella huolellisella ja parlamentaarisella valmistelulla tehdään toteuttamiskelpoinen sote uudistus ja samalla kiinnitetään huomiota myös kuntien kuntien uudistamiseen siten että ne pysyvät vastaamaan tulevista tehtävistään siten että myös tämä kuntien nyt akuutti talousongelma pystytään kestävällä tavalla

arvoisa puhemies tässä salissa ei ensimmäistä kertaa puhuta sosiaali ja terveydenhuollon uudistuksesta mutta toivottavasti tämän hallituskauden jälkeen viimeistä kertaa ne askeleet jotka tähän uudistukseen on päätetty ottaa ovat luonteeltaan sellaisia että tämä uudistus tulisi lopulta maaliin ensimmäistä kertaa vuosikausiin sosiaali ja terveydenhuollon uudistus on tarkoitus toteuttaa sosiaali ja terveydenhuollon näkökulmasta käsin nyt ei tehdä kuntauudistusta soten varjolla eikä tehdä myöskään markkinoiden avausta tai isompaa muuta reformia siltä osin uskon että nämä askeleet jotka ollaan ottamassa ovat sellaisia että myöskin maan parlamentissa tullaan kiittämään sitä tapaa jolla sosiaali ja terveydenhuollon uudistus tullaan tekemään sen vaikutukset myöskin kustannusten hallintaan ovat tärkeitä ja tätä kautta sote uudistuksen onnistuminen on taloudellisestikin tärkeä lähtökohta jotta voidaan vastata näihin äskeisen keskustelun isoihin tavoitteisiin liittyen myöskin eu komission

puhemies eu nootti on vakava asia näyttää siltä että ei euroopassakaan oikein pääministerin toimiin luoteta itse asiassa totesi että ainoa saavutettu konsensus on se että lähes kaikki hallitukset vihaavat suomen suunnitelmia tuon budjettisuunnitelman ympärillä voi jo kysyä olemmeko me tällä hetkellä jo kokoamme pienempi tuolla euroopan unionissa oikeastaan tulen tähän kun puhuttiin sosiaali ja terveysuudistuksesta te olette luvannut että vanhustenhoitoon tulee lisää hoitajia ja olette luvannut että

nyt kun tätä keltaista kirjaa katsoo niin itse asiassa näyttää siltä että kaikki rahat ovat jo menneet mistä te ministeri kiuru olette etsimässä ne rahat kun tässä kirjassa ei itse asiassa ole niille hoitajille hoitajille rahaa ja jos te toteutatte nämä toimenpiteet te ajatte

valtiota ja kuntia asetetaan velvoitteita mutta ei osoiteta niille lainkaan rahoitusta tässä kirjassa on itse asiassa rahaa varattu hoitajamitoitukseen murto osa tarvittavasta
kysymys paitsi ylittää ajan ei

tässä on nyt kysyjällä hyvä näytön paikka siitä laitetaanko sosiaali ja terveydenhuollossa etupainotteisesti asioita kuntoon jotta kulut olisivat jatkossa vähäisemmät vai eikö sitä olla valmiita tekemään selkeästi näyttää siltä että

herra puhemies jonkun yhdysvaltalaisen tutkimuksen mukaan poliittinen muisti on noin kolme kuukautta ja tähän tutkimukseen vedoten ymmärrän sen että edustaja orpo ei enää muista sitä että hän toimi vielä reilu neljä kuukautta sitten valtiovarainministerinä kun hän arvostelee tällä hetkellä taloudellista tilannetta niin hän arvostelee sitä jonka hän on itse valtiovarainministerinä esitellyt ja jonka puolesta hän on täällä salissa äänestänyt vielä pidemmälle pääsi tietysti edustaja heinonen jolta meni jo eun ja suomen budjetit sekaisin mutta kokoomuksen muisti ei ole vain kolmen kuukauden lyhyinen vaan vielä lyhyempi kun täällä väitettiin että mitään leikkauksia ei työttömille esitetty kun välikysymyskeskustelua käytiin esitettiin työttömyysturvan leikkausta esitettiin toimeentulotuen leikkausta ja sen lisäksi raivokkaasti on vastustettu aktiivimallin purkamista arvoisa pääministeri kysynkin nyt teiltä onko

arvoisa herra puhemies me tässä salissa ja kansalaiset ja asiantuntijat ulkopuolella ovat olleet huolissaan jo pitkään siitä miten hallitus pystyy hoitamaan suomen taloutta ja miten te reagoitte heikkenevään tilanteeseen nyt siitä ollaan huolissaan jo euroopassakin minusta tämä on vakava asia ja ja teidän pitäisi suhtautua sillä mielellä että teidän täytyy arvioida sitä linjaanne ministeri lintilä nyökkäilee juuri oikein arvioikaa tämä linja älkää lisätkö niitä menoja etupainotteisesti ennen kuin on tietoakaan tuloista ja miksi miksi minä ja miksi kokoomus on niin huolissaan siitä että tämä pikavippihallitus ottaa lainaa ilman tietoakaan että olisi töitä eli työpaikkoja ihmisille se johtuu siitä että hyvinvointipalveluiden turvaamiseen tarvitaan rahoja myöskin sen jälkeen kun pitää sitä pikavippiä alkaa maksaa takaisin kuten edustaja heinonen sanoi budjettikirjassa on viisi miljoonaa euroa esimerkiksi vanhuspalveluiden parantamiseen viisi miljoonaa enemmän käytitte avustajien palkkaamiseen kyse on siitä että rahaa tarvitaan vielä loppuhallituskaudesta ja paljon ja te olette käyttäneet jo kaiken miten te aiotte saada tämän yhtälön toimimaan valtiovarainministeri lintilä

arvoisa puhemies edustaja orpo yhdisti aika nopeasti siinä huolen budjettitaloudesta ja samalla esitti merkittävän määrän lisää kustannuksia budjettiin tämän hallituksen selkeä linja on se että me teemme uusia työpaikkoja ja sen täytyy olla koko tämän eduskunnan tarkoitusperä sen että me pääsemme seitsemäänkymmeneenviiteen prosenttiin työllisyysasteessa me tulemme saamaan talouden tasapainoon viimeiset luvut tältä viikolta olivat rohkaisevia ne nousivat hiukan ylöspäin mutta kyllä meidän riskinämme on ilman muuta tällä hetkellä kansainvälinen taantuma joka on erittäin vahvasti uhkaamassa myös meitä mutta me olemme saaneet vielä pidettyä kasvun päällä kansan ostovoimalla ja palveluilla me uskomme tähän budjettiin siihen että se tulee tämä on lievästi etupainotteinen ja sitä kautta tuo lisää kasvua ja sitä kautta me uskomme myös työllisyystavoitteen täyttyvän

seuraava kysymys edustaja räsänen
arvoisa herra puhemies viime kaudella opintorahaa leikattiin lähes yhdeksälläkymmenellä eurolla kuukaudessa ja nykytasollaan opintoraha on vain noin kaksisataaviisikymmentä euroa vaikka samaan aikaan tuota opintotukijärjestelmää uudistettiin ja lisättiin opintolainan valtiontakauksen enimmäismäärää niin opintorahan pienuus käytännössä kuitenkin johtaa siihen että opiskelijat joutuvat yhä enemmän tekemään töitä mikä myös pidentää

arvoisa puhemies opintotuki on pienituloisen opiskelijan sosiaaliturvaa ei palkkaa tai palkkiota opintopisteistä nykyisessä järjestelmässä kaikkien sosiaaliturvaan kuuluu tarveharkinta ja opintotuessa tarveharkinta toteutetaan tulorajoilla meillä on opintotukeen tulossa huoltajakorotus ja ja pientä lisää myös myös opintotuessa muutenkin

mutta emme pääse todellakaan niihin tavoitteisiin mitkä aikaisemmin olivat joten täytyy tätäkin miettiä mutta tietenkin on hyvä katsoa tässä on aikaisemmissa keskusteluissa oltu erittäin huolissaan siitä millä tavalla tätä yleensä rahoitetaan ja mistä mistä valtion kassaan saadaan rahaa ja tämä olisi yksi menoerä toivon mukaan toivon mukaan myös oppositio tukee meitä näissä asioissa indeksit myös palautetaan täysimääräisenä mitä ei olla nähty pitkiin aikoihin
pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää lisäkysymyksiä ilmoittautumaan painamalla viides painiketta ja nousemalla seisomaan
puhemies tämä kahden euron korotus opintorahaan on tietysti pieni askel myönteiseen suuntaan mutta kovin kaukana se on näistä sadan euron lupauksista sitten tämä huoltajakorotus sehän saatiin todellakin viime kaudella aikaan siihen on nyt tulossa kahdenkymmenenviiden euron korotus hallituksen lupauksen mukaan mikä on hyvä asia mutta kovin pieni se vielä on kun otamme huomioon sen että että heikentynyt syntyvyys on yhteydessä siihen että ensimmäisen lapsen saaminen viivästyy nimenomaan opiskelevilla perheillä ja ja henkilöillä niin olisi hyvin tärkeää se että juuri näiden opiskelijaperheiden asemaan nyt vahvasti vaikutettaisiin kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä on juuri julkaissut vaihtoehtobudjetin jossa esitämme että tämä huoltajakorotus nostettaisiin sataanviiteenkymmeneen euroon ja se ei tee kuin viisi miljoonaa euroa lisää valtion budjettiin voisitteko lähteä tähän se on saman verran mitä olette omien avustajienne palkkaukseen

arvoisa puhemies luottamus tulevaan on tietenkin olennaista syntyvyyden kannalta niin kuin me monista tutkimuksista olemme nähneet syntyvyyden edistämisessä ja ja lapsiluvussa on erittäin paljon myös muita periä millä tavalla ihmiset ihmiset tekevät lapsipäätöksiä tai yleensä milloin se onni ihmisiä kohtaa että voivat lapsia saada meidän hallituksemme nostaa jo tällä hetkellä huoltajakorotuksella opiskelevien perheiden tuloja ja olemme oikealla linjalla ja niin kuin sanoin myös indeksit palautetaan eli se on myös yhteensä lisää opiskelijoiden tuloihin

että otamme kysymyksen ja vastauksen saamme kysymyksen useammalta ryhmältä edustaja harkimo
arvoisa herra puhemies kysyin viime kyselytunnilla ministeri ohisalolta mitä hän meinaa tehdä kun maahanmuuttovirasto lomauttaa ihmisiä en oikein saanut kunnon vastausta siihen äsken luettiin lehdistä että että maahanmuuttovirasto on lomauttamassa ja sitten vaaditaan kuitenkin näiden aikojen lyhentämistä miten nämä menevät yhteen

haluan korjata niitä epäluuloja joita ehkä liikkuu on niin että se budjetti jonka edellinen hallitus on tehnyt tälle vuodelle ei valitettavasti ole riittänyt kattamaan niitä kustannuksia joita tällä hetkellä maahanmuuttovirastolla on tämä hallitus hakee lisätalousarviossa lisärahaa migrille jotta yhtäkään ihmistä ei tarvitse sen takia pihalle potkia siitä talosta me pidämme huolta siitä että maahanmuuttohallinnossa ylipäätään laitetaan prosessit niin toimiviksi että saadaan esimerkiksi ict järjestelmiä kehitettyä ja prosesseja jouhevoitettua nopeutettua nopeutettua käsittelyaikoja työluvissa esimerkkinä kuukauden käsittelyaikatavoite ja ylipäätään työperäiseen maahanmuuttoon liittyen hallitusohjelman mukaisesti edistämme työperäisen maahanmuuton siirtämistä sisäministeriöstä työ ja elinkeinoministeriöön

edustaja linden
arvoisa puhemies erinomaisen talouspoliittisen debatin jälkeen siirryn aika arkisiin asioihin perusterveydenhuollon tulee olla terveydenhuoltojärjestelmämme perusta ja laajemmin peruspalvelujen olla koko sosiaali ja terveydenhuoltojärjestelmän perusta tällä hetkellä puoletkaan väestöstä ei pääse viikossa terveyskeskuslääkärin vastaanotolle vielä vuonna kaksituhatta tilanne oli toinen silloin kahdeksankymmentä prosenttia suomalaisista sai lääketieteellisesti kiireettömissäkin ongelmissa vastaanottoajan viikossa jonot ja odotusajat vastaanotolle ovat pitkät lääkärien virkoja on täyttämättä ja terveyskeskuslääkärit ovat kertoneet työkuormansa kasvusta mitä suunnitelmia ja toimenpiteitä hallituksella on nykyisen tilanteen korjaamiseksi
arvoisa puhemies kiitän kysymyksestä se osoittaa sen että suomessa on paljon asioita joita pitää parantaa tämä on yksi kustannusvaikuttavimpia hankkeita jos suomalaiset pääsevät jatkossa paremmin lääkäriin perusterveydenhuollon nostaminen keskeiseksi painopisteeksi on aivan isoimpia juttuja jos myöskin kansakunnan kustannusten hallinnan haluamme pitää mielessä on tärkeää että tunnustamme että osa pystyy nykyisessäkin palvelurakenteessa siihen että ihmiset tulevat hoidetuiksi siis ensimmäinen tapaaminen järjestyy jo alle viikossa mutta on myös tunnustettava että näin ei ole kaikkialla

edustaja savola
arvoisa herra puhemies hyvää ykn päivää yk on keskeisin kansainvälinen yhteistyöjärjestö missä suomi on mukana viestit ja signaalit maailmalta ovat olleet huolestuttavia kriisit ja pakolaisuus lisääntyvät ja monenkeskinen yhteistyö haurastuu tilanteessa jossa sitä pitäisi olla ja sitä tarvittaisiin huomattavasti lisää kansainväliset sopimukset ja niistä kiinni pitäminen ovat suomen ja koko kansainvälisen järjestyksen etu suomen yk strategia on vuodelta kaksituhattakolmetoista se vaatii kiireesti päivittämistä vastaamaan ajan haasteita keskusta esittää että strategia päivitetään ja siihen otetaan mukaan vahvasti yritykset ja kansalaisjärjestöt valtionhallinnon lisäksi tavoitteeksi tulisi ottaa selkeä tiekartta siihen että suomi pääsee ykn ihmisoikeusneuvoston jäseneksi vuonna kaksikymmentäkaksi ja myöhemmin vuosikymmenen aikana ykn turvallisuusneuvoston vaihtuvaksi jäseneksi

ensinnäkin kiitos edustaja savolalle hyvästä kysymyksestä ja oikein hyvää yk päivää myös koko hallituksen puolesta kaikille erittäin hyvä kysymys siitä millä tavalla voisimme vahvistaa ykn asemaa ja ja multilateraalista maailmanjärjestystä tilanteessa jossa suurvallat vetävät eri suuntiin ja osittain halvaantunut kansainvälisten konfliktien ratkaisussa toisaalta yk tekee äärimmäisen tärkeätä työtä tänä päivänä esimerkiksi ympäristöasioissa ilmastonmuutoksen torjunnassa ja ennen kaikkea humanitaarisessa avussa maailman kriisi ja konfliktialueilla ja tietysti mekin olemme mukana rauhanturvatyössä ja ja kriisinhallintatyössä hallituksellahan on nyt paitsi erittäin hyvä hallitusohjelma jossa yk on aivan keskeisessä roolissa myös tulossa ulko ja turvallisuuspoliittinen selonteko jonka seurannassa eduskunta on vahvasti mukana on tulossa ihmisoikeuspoliittinen selonteko on tulossa afrikka strategia näissä kaikissa otetaan tietysti ykn ykn rooli erittäin vahvasti huomioon jos sitten on tarve näistä koota vielä tällainen erillinen ja päivitetty yk strategia se voisi olla hyvä työkalu muun muassa tässä suomen ihmisoikeusneuvostokampanjassa joka on tulossa
seuraava kysymys edustaja petelius
arvoisa herra puhemies ihmiskunta on historiansa suurimpien haasteiden edessä miten saamme pysäytettyä ilmastonmuutoksen ja kuudennen sukupuuttoaallon vastatakseen tähän haasteeseen hallitus on asettanut kunnianhimoiset tavoitteet hiilineutraaliudesta ja lajikadon pysäyttämisestä tämä on hienoa mutta tavoitteiden eteen on vielä paljon tehtävää valtiolla on tässä iso rooli eivätkä vaikutusmahdollisuudet rajoitu vain lakien säätämiseen vaikuttamisen on ulotuttava kaikkeen valtion toimintaan myös valtion omistamiin yrityksiin juuri yrityksillä on suuri rooli ilmastoasioissa ja valtion omistamien yhtiöiden olisi mielestäni syytä näyttää tässä kysynkin ministeri paaterolta miten ilmasto ja ympäristönäkökulma voidaan ottaa huomioon valtion omistajaohjauksen linjoja uudistettaessa

arvoisa herra puhemies ilmastonmuutokseen vaikuttaminen on koko hallituksen yhteinen tavoite ja me olemme tehneet varsin kunnianhimoiset tavoitteet niin kuin edustaja petelius totesi samalla me olemme sitoutuneet myöskin eun tasolla näihin omiin tavoitteisiimme kun ne on kerran tässä hallituksessa sovittu ja eduskunnassa yhteisesti hyväksytty niin kaikessa toiminnassa tietysti mennään samaan suuntaan keino millä valtionyhtiöihin tässä voidaan vaikuttaa on tietysti se että me edellytämme kaikilta meidän valtionyhtiöiltämme omalla toimialallaan erilaisten keinojen läpikäymistä ja niitten raportoimista meille omistajille kaikilla yhtiöillä ei tietenkään ole samanlaisia keinoja koska meillä aika monta kymmentä mutta jokaisen kohdalla tämä kirjoitetaan myöskin meidän valtion omistajapoliittiseen periaatepäätökseen joka sitten talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa hyväksytään sinne tulevat kirjatuiksi myöskin luonnon monimuotoisuus ja ympäristöasiat
seuraava kysymys edustaja kautto
arvoisa puhemies olemme seuranneet julkisuudessa jo usean kuukauden ajan työehtoshoppailua jota valtio omisteinen posti harjoittaa posti suunnittelee korvaavansa nykyisen työehtosopimuksen työntekijöiden kannalta huonommalla tämä heikentäisi jo valmiiksi pienipalkkaisten työntekijöiden palkkoja ja työehtoja ymmärrettävästi työntekijät ovat varautuneet taistelemaan oikeuksistaan niillä laillisilla ja ainoilla keinoilla joita heillä on jollei neuvotteluissa päästä yhteisymmärrykseen nyt julkisuuteen on tullut tietoja joiden mukaan posti on varautumassa poikkeusjärjestelyillä häiriötilanteisiin joita lakko toteutuessaan aiheuttaa valtionyhtiöiden mahdolliset suunnitelmat käyttää vuokratyövoimaa ja muuta rikkurityövoimaa lakon murtamiseen on tuomittava tällainen toiminta loukkaa vakavasti työntekijöiden perustuslaillista ja kansainvälisten sopimusten turvaamaa lakko oikeutta kysyisin miten hallitus suhtautuu siihen että valtionyhtiö aikoo toimillaan murtaa lailliset työtaistelutoimet

arvoisa herra puhemies ensin tietenkin pitää toivoa että kun työehtosopimuksista neuvottelu on valtakunnansovittelijalla tällä hetkellä sopimukseen päästään ja nämä molemmat osapuolet löytävät yhteisen ratkaisun ja että sitä lakkouhkaa joka on tietenkin oikeus ja joka on ilmoitettu nyt ja johon työtaistelutoimeen on tällä viikolla vielä haettu tukilakkotukea muilta liitoilta

ei tarvitsisi käyttää se on ensimmäinen tavoite ja toivon että näin myöskin käy jos siihen työtaistelutoimeen joudutaan paun puolelta menemään olen jo valmiiksi lähettänyt viestin postille että rikkurityövoimaa emme hyväksy tämä viesti on sinne lähetetty mutta silti lisään sen teille normaalistikin tiedossa olevan että että kyllä joulun aikana on ollut ehkä muulloinkin kuin tänä vuonna tarvetta lisätä työvoimaa postin puolelle ihan normaalin joulusesongin vuoksi

kertakäyttömuovien kulusta rajoittava direktiivi joka tukee ykn kestävän kehityksen tavoitteita tulee voimaan kesällä kaksituhattakaksikymmentäyksi arvoisa ympäristö ja ilmastoministeri mikkonen mitä keinoja löytyy vähentämään kertakäyttömuovien aiheuttamaa roskaamista merenrannoilla tulee muistaa että merenrannoilla esiintyvistä roskista peräti noin kahdeksankymmentä prosenttia on muovia muoviroskat jäävät pitkäksi aikaa luontoon ja pilkkoutuvat pienempiin osiin itämeren suojelu on keskeinen prioriteetti hallitusohjelmassa minkälaisia toimintalinjoja löytyy tämän ongelman ratkaisemiseksi
arvoisa puhemies kiitos tästä tärkeästä kysymyksestä aivan kuten sanoitte merten roskaantumiseen ja ennen kaikkea muoviroskaan on herätty ympäri maailmaa suomi on on ollut tässä myös hyvin aktiivinen jo viime hallituskaudella valmisteltiin muovitiekartta missä etsittiin keinoja miten voimme vähentää muovin käyttöä miten voimme korvata muovin käyttöä ja miten voimme kierrättää muovia paremmin nämä kaikki ovat toimia jotka myös auttavat siinä että muovia ei päätyisi niin paljon meriin roskaamaan me olemme myös hyvin aktiivisia kansainvälisesti tässä merten muoviroska asiassa niin helcomin eli itämeren itämeren ympärillä olevien valtioiden yhteisessä elimessä kuin myös kaksikymmentä maiden piirissä jossa olemme kutsuttuna nimenomaan kiertotalouden ja siinä tämän muoviroskaantumisen estämisen vuoksi olemme olleet siellä kuulolla ja nyt pohjoismaat ovat yhdessä tekemässä tämmöisiä selvityksiä mitä konkreettisia toimia voimme tehdä merten muoviroskaantumisen vähentämiseksi ja voimme viedä sitten myös ykn kansainväliseen ympäristökokoukseen näitä keinoja mitä konkreettisesti haluamme pohjoismaissa yhdessä etsiä

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia käsittelyn pohjana on maa ja metsätalousvaliokunnan mietintö yksi nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa puhemies meillä on käsittelyssä hallituksen esitys eduskunnalle kasvinterveyslaiksi sekä laiksi sakon täytäntöönpanosta annetun lain ensimmäisen pykälän muuttamisesta

sali hiljenee no niin jatkakaa
hallinnollisiin keinoihin esitetään uutta seuraamusmaksua jonka koko olisi kolmestasadasta eurosta viiteentuhanteen euroon ehdotettu laki sisältäisi myös säännöksiä eräistä kasvintuhoojien vastaisista suojatoimenpiteistä annetun asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle jäävistä kasvinterveysriskien hallintatoimista kuten suomessa pysyvästi esiintymättömän muun kuin säännellyn tuhoojan leviämisen estämisestä ja biologiseen torjuntaan tai pölytykseen käytettäville makroeliöille asetettavista vaatimuksista mitä nämä käytännössä ovat tässä vaiheessa kerron että esimerkiksi erilaisia koita ripsiäisiä ja viruksia siellä vaarallisissa kasvintuhoojissa ole mutta joita on syytä syytä torjua joka tapauksessa esityksessä ehdotetaan lisäksi muutosta sakon täytäntöönpanosta annettuun lakiin ehdotetun hallinnollisen seuraamusmaksun johdosta

hallituksen esityksen mukaan korvausjärjestelmää on tarpeen arvioida uudelleen sillä eussa on valmisteilla uusi rahoitusasetus joka tulee sisältämään säännökset komission avustuksista jäsenmaille tiettyjen kasvintuhoojien hävittämisestä aiheutuneista kustannuksista tämä onkin tärkeä huomioida sillä kuulemisissa tuli ilmi että että kasvihuonealalla on pelkoja siitä mitä kustannuksia tämä laki aiheuttaa lisäksi asiaa perustellaan tarpeella odottaa mitä seurauksia kasvintuhoojavakuutusten vakuutusmaksuveron vapautuksella on maa ja metsätalousvaliokunta oli yhtenäinen tästä asiasta piti sitä hyvänä ja nosti esille seuraavia tärkeitä seikkoja valiokunta korostaa että korvaus tai vakuutusjärjestelmien on oltava sellaisia että ne kannustavat toimijoita ilmoittamaan toimenpiteitä vaativista kasvintuhoojien esiintymisistä viranomaisille pidimme erittäin tärkeänä että hallintotoiminnan suhteellisuus ja

otetaan huomioon seuraamuksista päätettäessä hommanhan pitäisi käytännössä mennä niin että jos on tällainen tahaton lievä rikkomus siitä tulee huomautus ja sitten toisessa vaiheessa ehkä ehkä tämä seuraamusmaksu ja sitten sitten rikosprosesseja jos on tahallista petosaietta ja toiminta on jatkuvaa maa ja metsätalousvaliokunta otti tosiaankin tämän seuraamusmaksun erityiskäsittelyyn ja tähän liittyen meillä onkin lausuma johon palaan sitten tämän esityksen lopussa kyse on esityksen mukaan rikosoikeudellisia rikkomuksia vähäisempinä pidettävistä rikkomuksista ja laiminlyönneistä joiden osalta toimivaltaisuus määrätä seuraamusmaksu on vain ruokavirastolla valiokunta katsookin että selvityksen perusteella ei ole estettä säätää säätää hallinnollisesta seuraamusmaksusta kasvinterveyslaissa vaikka joiltain tahoilta olikin vähän duubioita siitä tuleeko päällekkäistä säätelyä valiokunta kiinnittää huomiota siihen että biologisessa torjunnassa käytettävien makroeliöiden makroeliöiden käyttö voidaan kieltää jos ne aiheuttavat uhkaa kasvinterveydelle valiokunta pitää perusteltuna selvittää onko vastaavasti varauduttava tilanteisiin joissa makroeliöiden käytöstä aiheutuu uhka luonnon monimuotoisuudelle ja lopuksi valiokunta pitää tarpeellisena että lainsäädännön toimivuutta seurataan ja arvioidaan ja että asiasta annetaan maa ja metsätalousvaliokunnalle selvitys vuoden kaksikymmentäyksi loppuun mennessä

valiokunnan päätösehdotus eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esityksen mutta valiokunnalla on siis yksi lausumaehdotus joka kuuluu seuraavasti eduskunta edellyttää että hallitus seuraa ja arvioi lainsäädännön toimivuutta sekä antaa maa ja metsätalousvaliokunnalle asiasta selvityksen vuoden kaksikymmentäyksi loppuun mennessä kiitoksia valiokunnalle hyvästä ja hyvästä keskustelusta on aina hienoa kun päästään yksimielisesti lopputulemaan suomi on ollut maa jossa kasvinterveydestä ja eläinterveydestä on aina haluttu pitää hyvää huolta mutta haluamme tehdä sen kuitenkin niin että meidän oma kilpailukykymme ei vaurioidu emmekä luo turhaa byrokratiaa omille yrittäjillemme

arvoisa herra puhemies me suomalaiset olemme todella onnekkaita siinä ehkä onnekkaampia kuin osaamme usein ajatellakaan kuinka meillä puhdas maaperä puhtaat vedet ja maailman puhtain ilma mahdollistavat sen ja kun meillä vielä tuo vuodenaikojen vaihtelu pitää monet tuholaiset poissa että meillä kasvinterveystilanne on mitä parhain ja toisaalta sitten

kun nautimme hyvää kotimaista ruokaa emme saa ravinnostamme sellaisia torjunta ainejäämiä mitä valitettavasti monissa muissa maissa ihmiset ravinnostaan saavat eli olemme todella onnekkaita kun vain ymmärrämme nauttia hyvää kotimaista ruokaa lisäksi kasvukauden joka sinänsä meillä on lyhyt kesän pitkät valoisat vuorokaudet takaavat sen että meillä myöskin ruokakasvit marjat ja hedelmät ovat varsin maistuvia eli olemme onnekkaita tässä mielessä on tietysti tärkeää että meillä kansanedustuslaitos huolehti siitä että myös kasvinterveyteen liittyvä lainsäädäntö on kunnossa haluankin kiittää koko valiokuntaa sekä valiokunnan puheenjohtaja kalmaria hyvästä työstä tässä saatiin yli hallitus oppositio rajan hyvällä yhteisymmärryksellä laadittua uusi laki tältä osin tässä lainsäädännössä on ehkä huomioitava erityisesti se että kun siirrytään entistä enemmän käyttämään näitä vakuutusperäisiä mekanismeja erilaisten vahinkojen korvaamisessa niin kuten olemme viime päivien uutisoinnista saaneet lukea vaikkapa satovahinkojen vakuuttamisen osalta nämä eivät ole pienellä markkina alueella kuten suomessa aivan yksinkertaisia siinä mielessä on tärkeää että eduskunta nyt tarkkaan seuraa myös tämän lainsäädännön vaikutuksia kaiken kaikkiaan arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies edustaja autto ja itse asiassa valiokunnan puheenjohtaja kalmari toivat esille tuossa mietinnön esittelyssä ne mihinkä itsekin haluan keskittyä ja kertoakseni että valiokunta pohti kyllä nimenomaan tuota problematiikkaa mikä esimerkiksi on satovahinkojen osalta tullut todeksi vakuutusten luominen ja niin että markkinat ovat kiinnostuneita siitä on varmasti vielä niin sanotusti pitkässä kuusessa että me näin pienelle markkina alueelle kuin suomi voisimme luoda sellaisen vakuutusjärjestelmän joka olisi aukoton ja siitä syystä on erityisen hyvä että valiokunnalla oli tämä tarkastelu vuoden loppuun mennessä saamme tiedon siitä kuinka tämä laki on toiminut siltä osin itselleni nousee huoli kuitenkin siitä että tässäkin toimijana

kuten olemme uutisista saaneet kuulla ja tiedämme ruokavirastossa käydään kuitenkin keskustelua siitä onko henkilöstö tällä hetkellä ylimitoitettua ja säästötoimia siellä haluttaisiin tehdä samalla kertaa tässä on menossa eteenpäin muutama muukin laki ruokaviraston rooli on keskeinen ja kannan huolta siitä että me täällä

valtioneuvoston esityksestä säädämme lakeja joissa ruokaviraston rooli on keskeinen toimijana mutta samalla meidän pitäisi kyllä huolehtia siitä että lainsäädännön valvontavelvoitteet pystyttäisiin myös sitten huolehtimaan siinä mielessä on varmasti hyvä että valiokunnassa keskitytään seuraavien lakien mietintövaiheessa siihen ovatko meidän resurssit riittävät ja toivotaan että siellä pystytään samalla lailla keskittymään siihen että lakia seurataan on oikein hyvä että tämä järjestelmä kuitenkin lähtee siitä että ensin huomautetaan ja neuvotaan tahattoman virheen johdosta olisi kohtuutonta kuitenkin pienellä toimialalla pienille toimijoille ruveta langettamaan heti maksuja tai että lähdettäisiin oikeusprosessien kautta asioita viemään eteenpäin ja siinä mielessä tätä lakia ja sen henkeä on helppo kannattaa kiitän myöskin omalta osaltani niin oppositiota kuin hallituspuolueen kansanedustajia hyvästä rakentavasta keskustelusta mietintöä valmisteltaessa

arvoisa puhemies näyttää olevan niin että meillä valiokunnan jäsenillä on noussut suurin piirtein samat asiat asiat esille tässä lähinnä tämän tämän mietinnön tekemisestä minäkin haluan korostaa sitä yhteistyötä mitä on ennen kaikkea hallituksen ja opposition kesken tässä tehty mutta tästä lausumasta haluan nostaa esille tämän mikä kuulemisessa tuli esille tämän hallinnollisen seuraamusmaksun sen voi antaa vain ruokavirasto elikkä kun on arvioitu että sen voisi antaa myös ely ja tulli niin näin ei ole se on ruokaviraston tehtävä kannan omalta osaltani myös huolta siitä mitä esimerkiksi edustaja myllykoski esitti että ruokaviraston resurssit ovat tällä hetkellä hyvinkin kriittisellä tasolla ja näyttää olevan että näitä tehtäviä tulee aika merkittävästi niin kyllä meidän täytyy kantaa huolta siitä että myös virastolla on sitten kun seurantavastuuta tulee myös

kiitoksia hyvästä keskustelusta edustaja autto tuossa jo ensimmäisenä nosti suomalaisen puhtaan ruuan arvon mielestäni on hienoa että se täällä istunnossa aika ajoin nostetaan niin että me ymmärrämme sitä arvostaa suomessa käytetään

eurooppalaisittainkin vähiten kasvinsuojeluaineita peltohehtaaria kohti ja olemme ihan kärkijoukkoa siinä miten pieniä jäämäpitoisuuksia meidän elintarvikkeissamme on suomalaisten saamista kasvinsuojeluainejäämistä valtaosa tuleekin ulkomaisesta ruuasta vaikka valtaosa syömästämme ruuasta on kotimaista tämä on yksi asia mitä ehkä ei suomalainen kuluttaja osaa siinä mitassa arvostaa kuin mikä merkitys sillä meidän terveydellemme on joten on hyvä ja tärkeää että pidämme esimerkiksi näistä kasvintuhoojista huolta niin että kasvinsuojeluaineita ei tarvitse sitten käyttää jatkossakaan siinä mitassa sitä muualla tapahtuu ja vielä lopuksi huoli ruokaviraston resursseista on aiheellinen ja sitä pohditaan varmasti sitten talousarviokäsittelyn yhteydessä valiokunnassamme
arvoisa herra puhemies huoli kasvien terveydestä ja siitä etteivät erilaiset kasvitaudit suomen rajojen ulkopuolelta varsinkaan tuolta etelän suunnalta tulevat kasvitaudit tänne pääse leviämään on aivan aiheellinen ja perusteltu kun ilmasto on kuitenkin lämmennyt aika nopeaa tahtia niin on selvä asia että se luo hyvän alustan sille että tuomalla joitakin eläviä kasveja tänne ikään kuin salaa voimme aiheuttaa valtavan tuhon on nähty nimenomaan pelloilla esimerkiksi joku koloradonkuoriainenhan taitaa olla perunan tuholainen on erittäin vakava tauti ja aiheuttaa välittömästi vakavia toimenpiteitä jos sellainen tilan pellosta löytyy tämä on yksi esimerkki ja ja niitä on valtava määrä muitakin minä en kaikkia edes tunne mutta ne viestit mitä olen kuullut asiantuntijoiden sanovan on otettava todella vakavasti ympäristövaliokunnan puheenjohtajana voisin sanoa senkin että nyt kun meillä on käyty keskustelua turpeen käytön kieltämisestä kokonaan tai sen rajusta vähentämisestä niin siihen liittyy valtava ympäristöriski liittyen metsien terveyteen koska meillä tässä maassa ei kerta kaikkiaan ole sitä puumäärää olemassa eikä mistään sitä löydy jolla turpeen käyttö korvattaisiin sitä ei vain ole se on kylmä tosiasia kun katsoo puunmyyntitilastoja suomessa paljonko suomessa myydään puuta paljonko energiapuuta myydään paljonko lähialueillamme lähialueillamme käytetään puuta jos tämä turvepäätös tehtäisiin vaikka ensi vuodesta alkaen niin se tarkoittaisi sitä että meidän on tuotava valtavat määrät puuhaketta ulkomailta ja sitä ei saa mistään muualta kuin tuolta etelän suunnalta ja sieltä tulisi laivalasteittain sitten erilaisia kasvitauteja suomeen muistutan teitä arvoisat edustajakollegat siitä kun nyt keskustellaan suomalaisesta energiapolitiikasta se aiheuttaisi suomen metsille katsokaapa mitä tapahtui brittiläisessä kolumbiassa kanadassa kun muuan pieni pieni tuholainen pääsi leviämään sinne metsiin jos oikein muistan miljoonamäärät se noin viidentoista miljoonan hehtaarin verran tuhosi metsiä ei nyt ihan koko suomen metsäpinta alaa kun vertaa sitä määrää mutta kuitenkin lähes aivan valtavat metsätuhot sitäkö me tähän maahan haluamme haluamme tekemällä sellaisia päätöksiä jotka jotka ajavat sitten suomalaisten metsien terveydentilan kaaokseen tai yhtä lailla sitten se että esimerkiksi saksassa nyt oli oli viime kesänä valtavia metsätuhoja koko keski euroopassa tsekinmaalla ja slovakiassakin taisi olla miljoonaa hehtaaria metsää tuhoutui erilaisten sienitautien ja tuholaisten seurauksena syynä olivat hoitamattomat metsät ja sitten toisena asiana yli ikäiset metsät jos näin teemme kuten keski euroopassa on toimittu lopetamme metsienhoidon ja metsien uudistamisen me joudumme tämän saman kohtalon kokemaan ja minä varoitan teitä arvoisat edustajakollegat siitä että tälle tielle ei pidä lähteä kyllä voi puhua ja esittää asioita mutta kyllä vastuu on kannettava siitä mitä päätöksistä seuraa
arvoisa puhemies me suomalaiset kuluttajat voimme olla todella onnellisia me olemme onnekkaita siitä että kasvinterveystilanne maassamme on erittäin hyvällä tolalla me saamme syödä puhdasta ruokaa se on etuoikeus se ei välttämättä ole ole itsestäänselvyys jos emme pidä kiinni siitä että meidän tuottajat ovat kilpailukykyisiä tulevaisuudessa kiitän valiokunnan puheenjohtaja kalmaria ja kaikkia maa ja maa ja metsätalousvaliokunnan edustajia erittäin hyvästä yhteistyöstä tästä mietinnön lopputuloksesta ja siitä että loppuun tuli vielä tämä lausuma seurannasta mikä on todella tärkeä edustaja myllykoski nosti esille myös pienet toimijat ja heidän mahdollisuutensa toimia tulevaisuudessa samoin kuin

huolen siitä kuinka ruokavirasto pääsee toimimaan täysipainoisesti tulevaisuudesta ne ovat aiheellisia huolia mutta kaiken kaikkiaan tämä yhteistyö tämän mietinnön suhteen oli erittäin hyvää valiokunnan keskuudessa kiitos

herra puhemies tuossa edellisessä kohdassa suullisen kyselytunnin aikana edustaja petelius nosti mielestäni hyvässä puheenvuorossaan vakavan huolen esiin siitä kuinka erityisesti hyönteisten joukkokato on aiheuttamassa tällaista lajikirjon heikkenemistä hyönteisethän ovat aivan keskeinen pölyttäjä ruokakasveillemme joten tämä koskettaa myös ruokaturvaa ei vain meillä suomessa vaan euroopassa ja laajasti maailmalla kun on yleinen epäilys siitä että nimenomaan kasvinsuojeluaineet ovat keskeinen syy siihen miksi hyönteisten määrä vähenee niin tämäkin on mielestäni keskeinen puolustuspuheenvuoro puhtaalle suomalaiselle ruualle koska meillä ei tarvitse käyttää siinä mittakaavassa näitä kasvinsuojeluaineita jotka sitten voivat vahingollisesti vaikuttaa vaikkapa hyönteiskantoihin tässä mielessä on todella tärkeää että voimme nyt paitsi olla edistämässä lainsäädännön keinoin suomalaista

resilienssistä ja siitä että meillä sopeutuminen ja sen resursointi resursointi ovat kunnossa se on äärimmäisen tärkeätä mitä tulee siihen millä turve korvataan niin tämä vain osoittaa sen että nyt on aivan äärimmäisen tärkeätä kehittää ja panostaa todella paljon erilaisiin polttoon perustumattomiin tapoihin tuottaa energiaa

arvoisa puhemies edustaja hoskonen nosti esille metsien ja maatalouden suojaamisen tuholaisilta tämä asia on tärkeä ja liittyy myös tähän aiheeseen kun maataloudesta ja kotimaisesta ruuantuotannosta puhutaan on tosiaan muistettava että ilmastonmuutos vaikuttaa myös ruokaturvaan

kevätviljan sadot jäävät kuivuudesta johtuen vain tyydyttävälle tasolle ilmastonmuutos vaikuttaa tosiaan myös metsätalouteen lämpeneminen altistaa metsiä yhä enemmän myrskytuhoille kuivuudelle metsäpaloille tuholaisille ja taudeille metsien käytön maatalouden ja koko maankäyttösektorin on on uudistuttava vastaamaan ilmastonmuutoksen haasteita jotta myös tulevaisuudessa meillä on ruokaa työpaikkoja ylipäänsä monimuotoista elämää maapallolla kun maailmalla kuivuus kuivuus heikentää mahdollisuuksia kasvattaa nykyisillä paikoilla ruokaa voi olla että että suomen maataloudessa myös joudutaan tuottamaan ruokaa nykyistä laajemmalle ihmismäärälle
arvoisa puhemies vielä tästä energiantuotannosta ja ja nimenomaan se koskee myös ruuantuotantoa kun puhumme kasvien kasvien terveydestä esimerkiksi suomalaiset viljalajikkeet on kehitetty pitkän pitkän kehitystyön tuloksena suomalaisille pelloille suomalaiseen ilmastoon sopiviksi

vaarantaisimme sen niin että toisimme tänne sellaisia kasvitauteja jotka ovat vaaraksi meidän itse kehittämillemme kehittämillemme lajeille viljalajeille tässä maassa niin ottaisimme aivan valtavan riskin oman ruuantuotannon kannalta koska tulevina vuosikymmeninä aivan varmasti sellainen valtio joka itse pystyy tuottamaan omille kansalaisilleen tarpeellisen omille kansalaisilleen tarpeellisen ruuan ja suomen maataloudessahan se käytännössä tarkoittaa hajautettua ruuantuotantoa on meidän kansalaisten turva suomessa on niin erilaisia ilmastovyöhykkeitä että silloin kun etelässä on jo kunnon kevät jopa hyvä kesän alku niin lapissa on vielä pikkasen lunta ja kylmää elikkä meillä on erinomaiset mahdollisuudet tehdä tämä homma itse

en tiedä miljardeista mutta varmaan kymmenen ja kahdenkymmenen miljardin väliin se arvo sattuu ja jos me tätä lähdemme romuttamaan nyt ei ole mitään keinoa hoitaa tätä mitään muuta kuin jatkaa tällä hyvällä chp linjalla ja siinä kasvinterveys tulee esille sillä hetkellä kun hommaamme metsästä niitä tavaroita tuonne tienvarteen jos me sen itse vaarannamme niin me emme pysty sitä millään korvaamaan edustaja kalmarin tekemä työ ja maa ja metsätalousvaliokunnan tekemä työ ja asia tuntuu vähäpätöiseltä ehkä monesta meistä mutta kun

niin metsien kuin peltojen on äärimmäisen tärkeä asia ja toivon että siihen suhtaudutaan suhtaudutaan suurella vakavuudella kuten maa ja metsätalousvaliokunta on tässä mietinnössään tehnyt

vedän vähän globaaliin kontekstiin tätä kasvinterveyslakia mikä itse asiassa jokaisessa puheenvuorossa jonkuntyyppisenä kytkentänä kuitenkin tässä tuli se on tosi että esimerkiksi puutavaran mukana on todella isoja riskejä saada vaarallisia kasvintuhoojia

ylipäätään huomiot siitä että ilmastonmuutos vaikuttaa tähän ovat todella oikeita mutta globaaliin kontekstiin liittyen meillä on hyvä kasvinterveys puhuin tuossa pienestä kasvinsuojeluaineitten saannista kuvailen minkätyyppistä toimintaa esimerkiksi tuolla atlantin toisella puolella on mikä on ihan arkipäivää siellä tehdään lentokoneruiskutuksia tuholaisentorjuntaan siellä menee silloin kaikki joka ainut hyönteinen valtavilta alueilta voitte kuvitella että lentokoneilla ei ihan hienosäätöä siinä tehdä siellä kärsivät samaan aikaan linnutkin ne kärsivät kahdesta syystä suorasta kontaminaatiosta pestisideistä elikkä torjunta aineista ja sitten ne kärsivät siitä että hyönteiset katoavat lisäksi on on geenimuuntelua jolla valjastetaan kasveihin esimerkiksi tällainen beetatoksiini joka joka aiheuttaa sitä että kaikki

mitkä sinne kasville tulevat kuolevat vaikka niistä on yritetty tehdä valikoivia esimerkiksi maissikoisaan purevia niin sitten ne tuhoavat muitakin eliöitä yksi

tämäntyyppisestä laajamittaisesta tuholaisten tuholaisten

varmastikin on on se että mehiläiset maapallolta katoavat ylipäätään pölyttäjähyönteiset katoavat tämä on ehkä sitä keskustelua mitä meillä suomessa aika vähän on käyty meillä ehkä pureudutaan johonkin yksittäiseen

meille tyypilliseen kasvinsuojeluaineeseen ja kuitenkin esimerkiksi samaan aikaan soijanviljelyssä tai maissinviljelyssä on hyvin paljon aineita mitkä on kielletty kokonaan euroopassa ja vielä enemmän aineita jotka on kielletty jossa kasvinsuojeluaineitten kirjo on hyvin mitätön ja hirveän tarkalle valvottu ja tutkittu tämä on lottovoitto suomalaiselle kuluttajalle jos vain ymmärtää pitäytyä mahdollisimman pitkälle suomalaisissa elintarvikkeissa

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia käsittelyn pohjana on liikenne ja viestintävaliokunnan mietintö seitsemän

lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa puhemies suomi on pitkä ja hieno maa ja maantieteellisesti laajassa maassa lentoliikenne on tärkeä osa liikennejärjestelmää suomi elää vientielinkeinoista ja vientielinkeinot sijaitsevat joka puolella maata pääosin tuolla maakunnissa joten yhteydet sieltä edelleen ja maailmalle ovat korvaamattoman tärkeitä ilahduttavalla tavalla suomen matkailuelinkeino on myös viime vuosina kannatellut kansantalouden kasvua ja matkailuelinkeinon kannalta tietysti lentoliikenne on myös aivan keskeisessä roolissa näinpä on hienoa että hallitus on tuonut eduskunnalle esityksen lentoliikenteen valvontamaksun alentamisesta kymmenellä prosentilla ja näin ollen pystymme osaltamme huolehtimaan siitä että lentoliikenne suomessa säilyy kilpailukykyisenä tämä on oikein hyvä esitys ja liikennevaliokunnan tekemä mietintö on varmasti sen mukainen minkä

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viides asia käsittelyn pohjana on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö kolme nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

edustaja vehviläinen

arvoisa puhemies tämä mietintö on sisällöltään hyvinkin tekninen mutta pidän hyvänä että myös täällä salissa käydään läpi mitä nämä meidän käsittelyymme tulevat mietinnöt pitävät sisällään eli sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö kolme kautta valtiopäiviltä käsittelee työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain muuttamista siten että työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen rahoitusta rahoitusta koskevat säännökset tulisivat voimaan toistaiseksi voimassa olevina työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen rahoitussäännökset ovat olleet väliaikaisina voimassa vuodesta kaksituhattaviisi alkaen näiden säännösten voimassaolo on päättymässä tämän vuoden lopussa nyt käsiteltävänä olevan mietinnön mukaan toistaiseksi voimassa olevuuden turvaavan lain on tarkoitus tulla voimaan ensimmäisenä päivänä tammikuuta kaksituhattakaksikymmentä tavoitteena on yhtenäistää työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen rahoitus muun erikoislääkäri ja erikoishammaslääkärikoulutuksen rahoituksen kanssa yhtenäistämiseen tähtäävää valmistelutyötä on hallituksen esityksen mukaan määrä jatkaa nykyiset väliaikaiset säännökset lisätään lakiin toistaiseksi voimassa olevina siihen saakka kunnes työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen sekä muun erikoislääkäri ja erikoishammaslääkärikoulutuksen rahoitusten mahdollinen yhtenäistäminen jatkossa selviää valiokunta pitää lakiehdotusta tarkoituksenmukaisena ja puoltaa

arvoisa puhemies sosiaali ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja selosti äsken erinomaisesti tämän lain sisällön haluaisin tässä yhteydessä lyhyesti todeta että suomessa erityisesti työterveyshuolto on keskeinen osa meidän sosiaali ja terveyspalvelujärjestelmää

neljäsataa euroa vuodessa koska noin kaksi miljoonaa ihmistä on työterveyshuollon piirissä työterveyshuolto jakaantuu käytännössä sairausvastaanottoon johon on kansaneläkelaitokselta alhaisempi korvaus ja sitten

keskeisen ammattiryhmän työterveyshuollon lääkäreiden erikoistumiskoulutuksen ja tällä tavalla edistämme työterveyshuoltojärjestelmää

työterveyshuollon puoli tietyllä tavalla työterveyshuollon erikoislääkärit ovat yksi tärkeä osa meidän terveydenhuoltoa ja sairaanhoitoa työterveyslääkärit tuntevat työolosuhteet ja työntekijöiden tarpeet ja

erityiset asiat joita tulee lääkärin huomioida paremmin kuin pelkästään terveyskeskuksessa yleislääkäreitten sen takia työterveyshuollon vastaanotto paitsi ennalta ehkäisevänä myös sairaanhoidossa ja ajatellen poissaoloja työpaikoilta on meillä ollut erittäin hyvä systeemi ja tietysti huolehtiminen on tärkeää myös toivottavasti saamme kuitenkin jatkossa yhtenäistettyä kaikkia näitä osa alueita

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen seitsemännestä asiasta myönnän ensin puheenvuorot aloitteiden tekijöille edustajalle kiljunen

arvoisa puhemies eläkkeensaajat ovat suomessa ainoa tulonsaajaryhmä jonka elintaso lakisääteisesti laskee kiitos vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi hyväksytyn työeläkeindeksin kansankielellä sitä kutsutaan taitetuksi indeksiksi on hyvä muistaa että työeläke on suomessa lakisääteinen vanhuuseläke kansaneläke ja takuueläke joista täällä myöskin paljon puhutaan ja on syytäkin puhua ovat perusturvaa varsinainen vanhuuseläke suomessa on ansiosidonnainen työeläkejärjestelmä yhdeksänkymmentäkahdeksan prosenttia kaikista yli kuusikymmentäviisi vuotiaista saa työeläkettä arvoisa puhemies nyt täällä käsittelyssä tekemämme lakialoite seitsemän kautta kaksituhattayhdeksäntoista jonka ideana on kumota tämä taitettu indeksi ja palauttaa puoliväli indeksi joka oli siis voimassa silloin tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi ennen taitetun indeksin käyttöönottoa lakialoite kuitenkin esittää sen indeksirakennetta sikäli muutettavaksi että kaksi siitä korotusvarasta olisi eurokorotuksia ja kolmasosa olisi tätä niin sanottua perinteistä prosenttikorotusta tällä tähdätään siis siihen että tämä kaventaisi tuloeroja mikä on myöskin hallitusohjelman mukaista toimintaa tässä suhteessa ajatuksena on myöskin jotta saisimme käsityksen miten tämä uusi indeksijärjestelmä toimisi että se säädettäisiin ensi vaiheessa kymmenen vuoden määräajaksi jolla saataisiin siitä kokemuksia sekä itse eläkejärjestelmän rahoituksellisen kestävyyden näkökulmasta että eläkkeiden kehittymisen kannalta arvoisa puhemies tämä ei ole ensimmäinen kerta kun tässä salissa keskustellaan taitetun indeksin kumoamisesta tämä on kolmas kerta ensimmäisen kerran tästä käytiin lähetekeskustelu vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän kansanedustaja seppo kanervan tekemän aloitteen pohjalta se eteni valiokuntaan mutta kyseinen erityisvaliokunta ei ottanut sitä koskaan käsittelyyn toisen kerran tässä salissa keskusteltiin taitetun indeksin kumoamisesta asiasta tehdyn kansalaisaloitteen pohjalta keväällä kaksituhattakuusitoista kansalaisaloite oli saanut kahdeksankymmentäviisituhatta allekirjoitusta siihen mennessä se oli muuten kaikista teemoista ja aiheista toiseksi eniten allekirjoituksia saanut kansanaloite eduskunta ei kuitenkaan hyväksynyt sitä kansalaisaloitetta hylkäsi sen seurasin hyvin hyvin huolella sitä keskustelua tässä salissa ja muistan että täällä oli ainoastaan kaksi edustajaa jotka olivat valmiita indeksin korjaamiseen ja puoliväli indeksin palauttamiseen edustajat sari tanus ja edustaja jukka gustafsson he olivat ainoat jotka jotka olivat valmiita nimenomaan toimimaan siihen suuntaan että tämä puoliväli indeksi tulisi käyttöön sosiaalidemokraattinen eduskuntaryhmä tosin teki vastalauseen jossa tähdättiin

eläkeläisten köyhyyspoliittiseen ohjelmaan ja osittain sen helmiähän me nyt nautimme kun tarkastelemme tätä nykyistä hallitusohjelmaa minä kuitenkin arvostan että meillä on täällä tänään kaksi lakialoitetta taitetun indeksin kumoamisesta

en tiedä onko ihan koko perussuomalaisten eduskuntaryhmä sitä ollut allekirjoittamassa mutta iso joukko lähestyin perussuomalaisia myöskin tällä yhteisellä aloitteella meitä on kymmenen kansanedustajaa eri puolueista tämän aloitteen takana jota minä tässä parhaillani esittelen mutta perussuomalaiset eivät halunneet tähän liittyä vaan tekivät oman aloitteensa hyvä niin erinomaista on sekin haluaisin kuitenkin muistuttaa että pari vuotta sitten kun täällä salissa keskusteltiin taitetusta indeksistä niin perussuomalaiset hylkäsivät silloin tehdyn kansalaisaloitteen yksimielisesti arvoisa puhemies eläkkeensaajilla on myöskin toinen ominaispiirre se se on se väestöryhmä jonka etuuksia on viimeisen kahdenkymmenenviiden vuoden aikana heikennetty enemmän kuin minkään toisen väestöryhmän viimeisen vuoden aikana on heikennetty erityyppisesti ikäihmisten eläkkeensaajien etuuksia nyt meillä on ensimmäisen kerran muutos kun katsotaan tätä rinteen hallituksen ohjelmaa ensimmäisen kerran meillä on hallitus joka on oikaisemassa tätä kierrettä ja on nimenomaan kohdentamassa toimenpiteitä ikäihmisten hyväksi tässä on aito näkökulmamuutos edellinen sipilän hallitus omassa ohjelmassaan piti ikäihmisiä väestön ikääntymistä suurimpana taloudellisen kilpailukyvyn esteenä suomalaisessa yhteiskunnassa suurimpana heikkoutena suomalaisessa yhteiskunnassa sipilän hallitusohjelman ensimmäisellä sivulla näkyy oli väestön ikääntyminen rinteen hallitusohjelmassa sanotaan täysin päinvastoin ikääntyneet ihmiset ovat voimavara suomelle kenenkään ei pidä pelätä vanhenemista siihen on myöskin ohjelma joka näkyy selkeästi hoitajamitoituksesta vanhusasiavaltuutetusta

pääsystä tuhannesta lääkäristä ja niin edelleen on konkreettisia ehdotuksia joilla pyritään nyt ikäihmisten asemaa parantamaan ja on siellä myöskin ehdotus siitä että eläketurvaan kaikkein pienimpiin eläkkeisiin eli takuueläkkeisiin ja kansaneläkkeisiin tehdään korotukset tässä budjettiesityksessähän me näemme sen

euroa kansaneläkkeeseen jolloin valtion budjetin kautta pyritään pyritään nimenomaan nyt sitten näihin pienimpiin eläkkeisiin pääsemään kiinni arvoisa puhemies tässä yhteydessä on syytä muistaa se että takuueläke ja kansaneläke eivät ole suomessa vanhuuseläkkeitä kahdeksankymmentä prosenttia täyttä kansaneläkettä saavista eli takuueläkeläisistä on alle kuusikymmentäviisi vuotiaita ihmisiä meillä on enemmän täyttä kansaneläkettä saavia alle neljäkymmentä vuotiaita kuin yli kuusikymmentäviisi vuotiaita

arvoisa puhemies miksi meillä aikoinaan otettiin taitettu indeksi käyttöön mikä siihen oli syynä siihen oli syynä silloinen tilanne ei ainoastaan laman jälkeinen tilanne vaan ennen kaikkea väestöennusteet jotka kertoivat että seuraavan kymmenen viiva viidentoista vuoden aikana suuret ikäluokat siirtyvät eläkkeelle eläkepommi uhkaa suomalaista eläkejärjestelmää ja meidän on tehtävä jotakin lakiteksti sanoo suoraan että tämän taitetun indeksin tehtävänä on laskea eläketasoja varmistaaksemme eläkejärjestelmän sen tavoitteena nyt lähes neljännesvuosisadan mitä on tapahtunut on tapahtunut se että eläkemenot meillä ovat kaksinkertaistuneet kolmestatoista miljardista eurosta kahteenkymmeneenseitsemään miljardiin euroon puhun siis työeläkkeistä ja eläkerahastot joiden tehtävänä oli nimenomaan turvata se tilanne että kun suuret ikäluokat siirtyvät eläkkeelle niin meillä on voimavaraa purkaa tarvittaessa niitä rahastoja ovat kasvaneet kolmestakymmenestäkuudesta miljardista eurosta

kolmekymmentäkahdeksan prosenttia bruttokansantuotteesta vuonna yhdeksänkymmentäviisi nyt käytännössä jo sata prosenttia räjähdysmäisen nopea kasvu keskimäärin kahdeksan miljardia euroa vuodessa vuodesta yhdeksänkymmentäviisi vuoteen kaksituhattayhdeksäntoista eläkerahastot ovat kasvaneet vuoteen kaksituhattaviisitoista mennessä täysin koskemattomina täysin koskemattomina koska työeläkemenot olivat pienemmät kuin työeläkemaksut sen jälkeen keskimäärin vuosittain on kahdeksansataa miljoonaa euroa käytetty korkotuloista eli siitä

rahastot ovat saaneet aikaiseksi nyt on laskelma siitä

eläketurvakeskuksen toimitusjohtaja mikko kautto on tämän laskelman tehnyt että tämä puoliväli indeksin palauttaminen tarkoittaisi sitä että vuonna kaksituhattakolmekymmentä eläkemeno olisi miljardi euroa korkeampi kuin käyttämällä tätä puhdasta taitettua indeksiä arkikielellä se tarkoittaa sitä että siinä vaiheessa kun on oletettavaa että rahastot kasvavat edelleenkin kahdeksan miljardia euroa vuosittain keskimäärin niin ne kasvavatkin vain seitsemän miljardia euroa ehkä on ihan hyvä muistutuksena katsoa mikä juuri nyt on tilanne vuodenvaihteessa työeläkkeisiin tulee yhden pilkku kahden prosentin indeksikorotus joka tarkoittaa eläkemenoissa noin kolmeasataa miljoonaa euroa viime vuoden lopusta tähän päivään eläkerahastot ovat kasvaneet sadastayhdeksästäkymmenestäkolmesta miljardista eurosta kahteensataanviiteen miljardiin euroon eli yli kaksitoista miljardia euroa nämä ovat ne suhteet millä me toimimme meillä on valtava voimavara käytettävissä ja nyt tällä lakialoitteella tähdätään siihen että me käytämme niitä eläkerahoja siihen mihin ne on tarkoitettukin eli eläkkeisiin sen takia toivon hyvää käsittelyä

arvoisa puhemies suomalaisten talousvaikeudet ovat yleistyneet hälyttävää tahtia viime vuosien aikana ongelmia on kaikissa väestöryhmissä mutta pienituloisten eläkeläisten tilanne on erityisen vakava eläkeläisten keskuudessa yleistyneet maksuhäiriömerkinnät antavat vahvan signaalin että jotain on pahasti pielessä yksi keskeinen syy tähän on se että eläkkeiden korotukset eivät ole pysyneet elinkustannusten nousun vauhdissa ja tämä tilanne on jatkunut pitkään perussuomalaiset ovat esittäneet moneen kertaan pienituloisten eläkeläisten aseman parantamista ja tulevassa varjobudjetissa tämäkin tulee näkymään vahvasti tästä johtuen päätin laatia tänään keskustelussa olevan lakialoitteen puoliväli indeksin palauttamisesta tällä hetkellä voimassa on taitettu indeksi jossa eläkkeiden hintatason muutoksen painoarvo on kahdeksankymmentä prosenttia ja ansiotason muutoksen painoarvo kaksikymmentä prosenttia nykyiseen käytäntöön siirryttiin vuonna ja päätöksen taustalla oli eläkemenojen hillitseminen muutoksen seuraukset ovat nähtävissä nyt eläkeläisköyhyys on lisääntynyt tuntuvasti eläkkeiden riittämistä on peilattava arjen tosiasiallisiin tosiasiallisiin menoihin ruoka lääkkeet ja asuminen sähkölaskut mukaan lukien ovat kallistuneet vuosi vuodelta ja tilanne on päätynyt siihen pisteeseen että pienituloisimmat eläkeläiset ovat vaikeuksissa viesti on selvä taitettuun indeksiin nojaavat korotukset eivät riitä turvaamaan eläkeläisille riittävää ostovoimaa pitkässä juoksussa ja eläkkeiden kehitys ei pysy palkkakehityksen perässä työeläkkeen tarkoitus on turvata tietty työuran ansioihin perustuva tulotaso työeläkkeensaajille mutta tällä hetkellä eläketurvakeskuksen mukaan peräti neljälläkymmenellä prosentilla eläkeläisistä eläke jää alle euroon kuukaudessa sillä pärjääminen on todella haastavaa jos mahdollistakaan tämän päivän hinnoilla miettikää ketkä meistä tulisivat toimeen tällä tuhannellakahdellasadallaviidelläkymmenellä eurolla puoliväli indeksissä hinta ja ansiotason muutosten painoarvo on viisikymmentä prosenttia maksussa olevaa eläkettä tarkistettaessa tämä olisi oikeudenmukaisempi tapa määrittää eläkkeiden taso vastaamaan tosielämän kustannuskehitystä esitän aloitteessa puoliväli indeksin soveltamista kaikkiin työeläkkeisiin aina tuhanteenviiteensataan euroon saakka tarkoituksena on erityisesti pienituloisten eläkeläisten taloudellisen tilanteen parantaminen totta kai voisi ajatella että yläkatto voitaisiin nostaa kahteentuhanteen viiva kahteentuhanteenviiteensataankin mutta pitää ajatella että varsinkin nämä aivan pienituloiset työeläkkeellä olevat ovat todella suuressa ahdingossa nyt aloitteeni sai vahvan tuen perussuomalaisilta kansanedustajilta ja se on linjassa puolueemme ajaman sinivalkoisen ja oikeudenmukaisen politiikan kanssa toivon että eläkeläisköyhyys hetkauttaa myös hallituksessa ja siellä ryhdytään toimiin eläkeläisköyhyyden vähentämiseksi ja eläkeläisten ostovoiman turvaamiseksi takuueläkkeiden nimelliset korotukset eivät riitä ja tarvitaan kovempia toimia kuten tämä ehdottamani indeksiuudistus edustaja kiljunen on myös lakialoitteellaan nostanut tämän eläkeläisten tilanteen vahvasti esille ja kiitän häntä siitä totean myös että historian perussuomalaiset olemme olleet hallituksessa kaksi vuotta ja tämä hallitustaakka ei ole kovin suuri sillä mehän emme ole hallituksessa enää toiset eivät halunneet meitä ja tilanne tuli sellaiseksi että siellä tuli asioita joita emme olisi hyväksyneetkään me esitimme omat esityksemme ja niitä ei haluttu toteuttaa joten syntilista meidän kohdallamme on hieman pienempi kuin esimerkiksi sdpn joka on ollut historian valossa erittäin usein hallituksessa ja myös oli tuomassa tämän taitetun indeksin joka on voimassa tälläkin hetkellä

elikkä se on nyt ollut voimassa vuodesta yhdeksänkymmentäkuusi kiitos

arvoisa puhemies hyvät kuulijat olen erittäin iloinen että lakialoitteet puoliväli indeksin käyttöönotosta ovat vihdoin täällä salissa keskustelussa vain kolme vuotta sitten kävimme keskustelua senioriliikkeen alulle panemasta ja yli kahdeksankymmenentuhannen kansalaisen allekirjoittamasta kansalaisaloitteesta joka vaati työeläkeindeksin muuttamista palkkatasoindeksiksi siis vaadittiin taitetun indeksin poistamista indeksin poistamista kolme vuotta sitten aloite ei edennyt ja minun täytyy nyt edustaja kiljuselle vähän tarkentaa paikalla olleena että minun lisäkseni yksikään toinen kansanedustaja ei nähnyt muutosta tarpeelliseksi ei ainakaan niin että olisi sen ääneen sanonut tässä salissa tein tuolloin aloitteen käsittelyn aikana myös niin sanotun kompromissiesityksen jossa esitin taitetun indeksin muuttamista nimenomaan puoliväli indeksiksi tätäkään esitystä ei kuitenkaan kannatettu

kyse ei ole kyse jostain teknisestä muutoksesta ei vaalikampanjasta tai äänestäjien kosiskelusta on kyse siitä että valtava joukko suomalaisia eläkeläisiä on vuosien ajan saanut tulla toimeen paljon pienemmällä eläkkeellä kuin heillä olisi ilman taitetun indeksin käyttöönottoa joidenkin kohdalla se valitettavasti tarkoittaa selviytymistä köyhyysrajoilla kituuttamista päivästä toiseen ymmärrän oikein hyvin eläkeläisten ärtymyksen ja kiukun he ovat ihmisiä jotka ovat rakentaneet suomalaista yhteiskuntaa maksaneet veronsa ja eläkemaksunsa keskimääräistä tuhannenviidensadan euron työeläkettä nauttivaa seniorikansalaista voi ymmärrettävästi harmittaa suuresti kun hän lukee eläkerahastojen paisumisesta nyt jo lähes kymmenen miljardin vuosivauhdilla ainakin seitsemän viiva kahdeksan miljardin rahastojen arvo on nyt jo huimat kaksisataaseitsemän miljardia euroa kun päätös taitetusta indeksistä tehtiin suomi oli ollut monta vuotta suuressa lamassa joka oli saanut meidät kuilun partaalle vuodesta yhdeksänkymmentä vuoteen tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi valtionvelka oli räjähtänyt yhdeksästä miljardista yli kuuteenkymmeneen miljardiin euroon oltiin paniikissa lipposen hallitus otti käyttöön taitetun indeksin valtionvelka oli tuolloin siis kuusikymmentä miljardia ja eläkerahastoissa oli alle neljäkymmentä miljardia nyt yli kaksikymmentä vuotta myöhemmin valtionvelka on reilut sata miljardia euroa mutta eläkerahastot ovat jo yli kaksisataa miljardia euroa kaksikymmentä vuotta on puhuttu että eläkevarat hupenevat eivätkä tulevat sukupolvet saa koskaan eläkkeitään siitä on tullut totuus jota edelleen ruokitaan ja syytä tähän on vaikea ymmärtää kun rahastojen arvo oli neljäkymmentä miljardia viiden prosentin tuotto tarkoitti kahta miljardia vuodessa nyt kun rahastojen arvo on yli kaksisataa miljardia kasvaa rahasto samoilla prosenteilla jo kymmenen miljardia euroa vuodessa viime vuosina ainakin lähes tätä valtion velkaantumisesta puhutaan tässä salissa lähes joka päivä kukaan ei kuitenkaan muista mainita että samanaikaisesti kun lainaamme rahaa pitääksemme huolta muun muassa eläkeläisistämme ovat eläkerahastot kasvaneet kaksi kertaisella vauhdilla valtionvelkaan nähden usein puhutaan kuudensadan viiva seitsemänsadan miljardin eläkevastuista luku on teoreettinen jatkossakin valtaosa eläkemenoista rahoitetaan eläkemaksuilla ja niitä voitaisiin rahoittaa enemmän myös rahastojen tuotoilla tuo seitsemänsataa miljardia tarvittaisiin jos me kaikki päättäisimme jäädä eläkkeelle yhtä aikaa eikä kukaan enää tekisi töitä indeksikeskusteluun on tarkoituksellisesti sotkettu mukaan myös kansan ja takuueläkkeet puhutaan kuitenkin täysin eri asioista työeläke on ansiosidonnainen kansaneläke ei työeläke maksetaan eläkerahastoista kansaneläke budjetista väitettäessä että indeksimuutos olisi epäoikeudenmukainen ja tekisi eläkeläisistä rikkaita kannattaa muistaa että suomessa satojatuhansia eläkeläisiä elää köyhyysrajan alapuolella tai sen tuntumassa toisaalta on kuitenkin hyvä että indeksikeskustelu on nostanut esille pelkällä kansaneläkkeellä sinnittelevät eläkeläiset lisärahat alimpien eläkkeiden korottamiseen voisivat löytyä osittain vaikkapa niistä verotuloista jotka saadaan kun työeläkkeet kasvavat on hämmentävää ettei ole olemassa laskelmia siitä minkälaiset vaikutukset indeksimuutoksella olisi kansantalouteen pitäisi olla helposti laskettavissa kuinka paljon uusia työpaikkoja syntyisi jos eläkeläisten ostovoima kasvaisi ja he saisivat heille tarkoitetut eläkesäästöt siihen käyttöön mihin ne on säästetty syntyisi ostovoimaa työpaikkoja verotuloja säästyisi asumistuki ja muita sosiaalimenoja menoja joita nyt rahoitetaan osin lainarahalla mikä tärkeintä eläkeläiset saisivat sen toimeentulon joka heille kuuluu he ovat tehneet työnsä ja rakentaneet tämän maan hyvinvoinnin on selvää että pienituloisimpia eläkeläisiä ajatellen tasokorotuksia eläkkeisiin tulee tehdä reilusti eläkeläisköyhyys on poistettua kaikkia työeläkettä saavia eläkeläisiä koskevaa taitetun indeksin poistavaa lakialoitetta esitetään alkuun kymmenen vuotta kestäväksi kymmenen vuotta on riittävän pitkä aika nähdä miten indeksi vaikuttaa ja samalla riittävän lyhyt aika jotta kehitykseen voidaan reagoida kaksi vuotta sitten taitetun indeksin poistoa vastustettiin muun muassa siksi että se suosisi suuria eläkkeitä saavia toiseksi moitetta tuli siitä etteivät pienimpiä eläkkeitä saavat hyötyisi muutoksesta on selvää että jos ei saa työeläkettä ei voi myöskään hyötyä työeläkeindeksin muutoksesta nyt esitetyssä mallissa on huomioitu myös pienimpiä työeläkkeitä saavat koska heidän eläkkeisiinsä korotus tulisi suhteellisesti suurempana kuin suuria eläkkeitä saavilla arvoisa herra puhemies toivon että mahdollisimman moni salissa olija suhtautuu näihin lakialoitteisiin suurella vakavuudella ja antaa kannatusta indeksimuutos ei ole keneltäkään pois se ei vaaranna nykyistä eläkejärjestelmää mutta sen positiiviset vaikutukset niin eläkeläisten talouteen kuin koko yhteiskunnalle ovat merkittävät kannatan taitetun indeksin poistamiseen ja puoliväli indeksin käyttöön ottamiseen tähtääviä lakialoitteita

paikalla olevista edustajista ollut pisimpään kansanedustajana ja olen vastannut tuhansia kertoja kansalaisille mitä jukka teet meidän työeläkejärjestelmän korjaamiseksi ja eläkeläisten aseman parantamiseksi siis tuhansia kertoja se on kivi joka hiertää voimakkaasti kansalaisten ikäihmisten keskuudessa ja sen niin kuin kiljunen sanoi että tämä nykyjärjestelmä lakisääteisesti köyhdyttää eläkeläisiä sen vuoksi olen sitä mieltä että tämä esitys puoliväli indeksi on realistinen oikeudenmukainen ja siihen on olemassa rahaa ja se nostaa ostovoimaa se ei ole keneltäkään pois se luultavasti sen kymmenen vuoden aikana toisi tuhansia työpaikkoja ostovoiman lisääntymisen myötä

edustaja tanus piti puheenvuoron joka oli täyttä asiaa mutta sen sijaan edustaja kiljunen muisteli asioita hieman valikoiden ensinnäkin se kansalaisaloite joka joka täällä käsiteltiin maaliskuussa seitsemäntoista se sisälsi siirtymisen sataprosenttisesti palkkaindeksiin ja heti se olisi ollut aika aika iso hyppy sen tähden edustaja elomaan aloite on on realistinen ja erinomaisen hyvä se suosii puhtaasti pienimpiä työeläkkeensaajia sitten täytyy tietysti sanoa että sosiaalidemokraatit ovat tämän vaalikauden lopussa jos tämä eduskunta nyt istuu ja hallitus seisoo

kaksituhattakaksikymmentäkolme asti vuodesta jolloin tätä tätä indeksiä heikensitte hallituksessa kaksikymmentä vuotta ja vain kahdeksan vuotta poissa perussuomalaiset ovat olleet kaksi vuotta kummalla olisi ollut enemmän aikaa hoitaa tämä asia kuntoon

meidän ei kai kuitenkaan kannata käydä pitkää keskustelua siitä minkätyyppisiä aloitteita tästä taitetusta indeksistä on tehty tässä eduskunnassa niitä on tehty erittäin vähän niin kuin sanottu nyt on tavallaan kolme lakialoitetta tehty ja yhden kerran täällä on ollut kansalaisaloite jonka tehtävänä oli avata keskustelu taitetusta indeksistä ja siinä suhteessa on tärkeätä huomioida että meitä on täällä nyt yli kolmekymmentä kansanedustajaa jotka haluamme avata tämän keskustelun eli ihan turha oikeastaan on nyt mennä siihen sanomaan sitä

ongelmana oli se että meidän eläkejärjestelmän rahoituksellinen kestävyys oli eläkepommin ja suurten ikäluokkien vuoksi hankalassa raossa tänä päivänä mercer global pension indexin pohjalta kun arvioidaan maailman eläkejärjestelmiä suomen eläkejärjestelmä on yksi maailman parhaista eli meillä eläkejärjestelmä voi hyvin eläkkeensaajista merkittävä osa voi huonosti ja nyt on kysymys siitä että rahoja on säilötty noihin rahastoihin niitä täytyy ottaa nyt käyttöön siihen käyttöön mihin ne on tarkoitettu eli eläkkeisiin
vielä edustaja meri ja sitten otetaan muitakin puolueita mukaan
arvoisa puhemies henkilökohtaisesti saan kanssa valtavasti postia tästä erityisesti pieni ja keskituloisilta eläkeläisiltä ja ja he ovat kovin huolissaan siitä miten heidän rahat riittävät ja tietysti tähän olisi hyvinkin nopeita ratkaisuja vaikka tässäkin talousarviossa jo esittää lääkeomavastuun poisto vaikuttaa vielä paremmin verotukseen asumisen kuluihin koska ihmisiähän kiinnostaa se mikä jää käteen se on heille sinänsä sama mitä kautta se tulee ja mielelläni näkisin että tämä perussuomalaisten elomaan aloite etenisi koska tuossa kiljusen aloitteessa on vähän vähän tiettyjä ongelmakohtia mutta se minun täytyy sanoa että kun edustaja kiljunen aloitti tämän muistelemisen niin nyt toivoisin että kun teillä on sosiaali ja terveysministerin salkku jälleen kerran ja te olette hallituksessa

puhemies tänään on juuri valmistunut sosiaali ja terveysvaliokunnasta pieniä eläkkeitä koskeva korotusesitys viisikymmentä euroa takuueläkkeeseen ja kolmekymmentäneljä euroa kansaneläkkeeseen ja haluan todeta edustaja kiljuselle kun te ette ollut viime vaalikaudella täällä että ei se nyt niin mustaa kyllä ollut silloin korotettiin kolme kertaa takuueläkettä yhteensä neljänkymmenenseitsemän euron edestä sitten vähän tämmöinen poliittisempi arvio tähän tilanteeseen minä ymmärrän näitä aloitteita hyvin että täällä kannetaan huolta pienistä ja ja keskisuuristakin eläkkeistä mutta haluan todeta sen että kaksituhattakuusitoista ylen eduskuntaryhmille tekemässä kyselyssä yksikään puolue ei kannattanut eläkeindeksin muuttamista ei yksikään puolue tämän sanon sen takia tässä yhteydessä koska arvelen että ei ole realismia että tämä asia muuttuisi vaikka täällä on tehty nytten kaksi aloitetta sitten huomiona totean että perussuomalaisten aloitteesta puuttui teidän puheenjohtajistonne nimiä en tiedä onko se tarkoituksellista vai vahinko

arvoisa puhemies eläkeläisten toimeentulossa on oman käsitykseni mukaan tapahtunut tällä vuosikymmenellä muutoksia ja eläkeläisköyhyys on tosiasia meidän pitäisi analysoida yhdessä mistä tämä johtuu totta kai kyseessä on ensisijaisesti eläkkeiden taso sitten on eläkeläisten verotus eli verotuksen taso ja sitten on eläkeläisten todellinen kulutus eli jos arvioidaan mihin eläkeläiset käyttävät rahansa niin he käyttävät suhteellisesti palkansaajia enemmän asumiseen ja terveydenhuoltoon ja osassa maata myös liikenteeseen

tämä on iso kokonaisuus ja tämä aloite on hyvä ja itse olen sen periaatteellisesti kirjoittanut sen takia että minulla säilyy puheoikeus ja ikään kuin oikeus jatkojalostaa näitä edustaja kiljusen ja edustaja elomaan tekemiä aloitteita oma kantani on myös kokoomuksen kanta eli kokoomus ehdottaa että että perustetaan parlamentaarinen korkean tason työryhmä joka tutkii työeläkejärjestelmän kestävyyden indekseineen eläkeläisten todelliset kulut ja eläkeläisten verotuksen samalla kertaa silloin saamme kokonaiskuvan luotettavasti

minä näen tässä kiljusen esityksessä sen että tässä kaksi kolmasosaa korotuksesta tulisi euromääräisenä se nostaisi pienituloisen eläkettä välittömästi ja sitten yksi kolmasosaa tulisi prosenttiosuutena tämä on minusta semmoinen erittäin erittäin hyvä ratkaisu ja sitten tämän kustannusvaikutus

arvoisa herra puhemies olin tyytyväinen kun pääsin allekirjoittamaan nämä lakialoitteet allekirjoitin myös edustaja kiljusen lakialoitteen mutta se nimi katosi matkalla se on oma tarinansa se ei ollut minusta kiinni mutta kummatkin minä haluan edistää eläkeläisten toimeentuloa että he pärjäisivät tulevaisuudessa kun kerta eläke on eläkeläisen ansiosidonnainen millä pitäisi tulla toimeen mutta sitten kun edustaja kiljunen puhui siitä kuka oli milloinkin paikalla kun katsotaan niin kahdeskymmenesensimmäinen yhdettätoista

kun taitettu indeksi äänestettiin edustaja kiljunen oli pois olisi kyllä kiva että täällä olisi nytten hallituspuolueitten jäseniäkin enemmän kun on hallituspuolueen jäsen tehnyt tällaisen hyvän lakialoitteen keskustelemassa tässä että miten tämä menisi nyt tulevaisuudessa eteenpäin jatketaan sitten toisessa puheenvuorossa lisää
arvoisa puhemies

eläkeläisillä on huoli toimeentulosta mikä liittyy siihen että pakollisten menojen määrä on noussut koko ajan ja kun tulot eivät kasva samassa suhteessa niin totta kai siitä tulee ongelmia tämän kohtaamme lähes joka kerta kun tapaamme eläkeläisiä tuolla turuilla ja toreilla kokoomuksen kanta on on ollut se että pääasiallinen tapa korjata tätä toimeentulo ongelmaa on verotuksen kautta ja siinä itse asiassa onkin sellainen ongelma että välillä tuhatkolmesataa ja kolmetuhattakuusisataa euroa kuukaudessa eläkeläinen maksaa eläkkeestään enemmän veroa kuin vastaava palkansaaja mutta ongelma tietysti on se että meillä on paljon eläkeläisiä jotka ansaitsevat paljon vähemmän kuin ja kuten edustaja vehviläinen tuossa aikaisemmin totesi itse asiassa täällä eduskunnassa on ollut käsittelyssä juuri tänään kansaneläkkeen täyttä määrää koskeva ja takuueläkkeen määrää koskeva korjaus joka hiukan parantaa tätä tilannetta kuten edustaja eestilä tuossa aiemmin totesi kokoomus kannattaa parlamentaarista työryhmää joka

puhemies puhumme nyt todella tärkeästä ja keskeisestä asiasta kun puhumme eläkeläisten toimeentulosta etuudet ovat hyvin tärkeitä mutta haluaisin tuoda myös sen näkökulman että myöskin palveluilla on aivan todella tärkeä osuus eläkeläisten ja ikääntyneen ikääntyneen väestön elämässä aivan yhtä lailla meidän on saatava korotuksia varsinkin näiden pienituloisimpien eläkeläisten etuuksiin esimerkiksi edustaja vehviläinen hyvin toi esille sen että juuri tänään on meille tullut sähköposti itsellenikin tuli tiedote siitä että pienimpiin eläkkeisiin on tulossa korotuksia tämä on meille keskustassa erityisen tärkeää että nyt takuueläkkeeseen ja kansaneläkkeeseen saamme korotukset mutta sitten tämä tämä täytyy myös muistaa että hallitus monella tavalla parantaa eläkeläisten palveluita ja on myöskin sitoutunut sitoutunut ohjelmassaan siihen että asiakasmaksulaki uudistetaan asiakasmaksut ovat monelle eläkeläiselle hyvin suuri menoerä ja ne aiheuttavat aiheuttavat osaltaan eläkeläisköyhyyttä
arvoisa herra puhemies parlamentaarinen työryhmä on varmasti todella kannatettava toisaalta on hienoa että perussuomalaisilta on myös tullut tämäntyylinen lakialoite mutta niin kuin tiedämme pelkkä indeksimuutos pieniin eläkkeisiin ei todellakaan riitä vaan toivoisin että tuo lausuma jota jo viime kaudella esitin voisi tällä kaudella edetä sillä tavalla että hallitus ryhtyisi toimenpiteisiin toisin sanoen eri osapuolten kanssa neuvotteluihin pienten työeläkkeiden tason korottamiseksi koska sellaista todellakin tarvitaan

ovat kymmenen miljardia euroa niin tämä valtavan suurelta kuulostava summa lähes sen suuruinen summa saadaan noista kahdestasadastaseitsemästä miljardista eurosta eurosta eläkerahastojen tuotoista vuosittain

arvoisa puhemies kannatan myöskin tätä edustaja kiljusen tekemää lakialoitetta sen allekirjoittanut tässä edellä on jo perusteltu hyvin että rahat kyllä riittäisivät taitetun indeksin kumoamiseen ja puoliväli indeksin toteuttamiseen mutta on kiinnostavaa pohtia miksi oikeastaan näitä varoja kerätään tuollaisia valtavia summia noihin rahastoihin kun tarkoituksena ei näytä olevan niiden tai edes niiden tuottojen käyttäminen eläkeläisten hyväksi keksin äkkiä kolme syytä ensinnäkin emu kriteerit eläkerahastojen ylijäämähän otetaan huomioon kun suomen julkisen talouden tilaa tarkkaillaan niin sanottujen emu kriteerien valossa ja eläkerahastojen ylijäämäisyys on eduksi kun näitä kriteerejä sovelletaan se voi osittain tai kokonaan kumota valtiontalouden tai kuntien talouden alijäämäisyyden toinen syy on se tosiasia että vuosituhannen vaihteesta alkaen eläkerahoja on alettu riskisijoittaa yhä enemmän ja näissä olosuhteissa varmasti näiden rahastojen kerryttäminen on on yksi tapa suojautua näiltä riskeiltä tietysti tämä on kyseenalaista kehitystä kolmas ja tärkein on tietysti se että tämän sijoitusvarallisuuden hallinnoijat käyttävät valtavan valtavan suurta taloudellista valtaa tässä yhteiskunnassa ja jos sen rahakasan päälle on päässyt istumaan niin eihän siitä helposti

arvoisa puhemies meillä on tänään käsittelyssä kaksi erittäin tärkeään aiheeseen eli työeläkkeiden taitetun indeksin korjaamiseen tähtäävää lakialoitetta sekä edustaja elomaan että edustaja kiljusen lakialoitteet ovat täysin oikealla asialla mistä suuri kiitos aloitteiden laatijoille täällä on tänään todettu että edellinen hallitus nosti ja tämä hallitus aikoo nostaa takuueläkkeitä mutta tämä ei pelkästään riitä tarvitaan myös monia muita toimenpiteitä jotta eläkeläisten ostovoima säilyy kohtuullisena muun muassa eläkkeiden verotus tulee laskea palkkatulojen tasolle arvoisa puhemies tässä edustaja elomaan laatimassa ja useiden perussuomalaiskansanedustajien allekirjoittamassa lakialoitteessa esitetään puoliväli indeksiä sovellettavaksi jokaisen työeläkkeensaajan kuukausittaisen eläketulon ensimmäisten tuhannenviidensadan euron osalta korostankin että tämä esityksemme hyödyttäisi kaikkia työeläkeläisiä mutta pientä työeläkettä saavien ostovoima kohenisi kuitenkin kaikkein eniten

arvoisa puhemies olisin nostanut esiin tämän tämän hallituskauden teot eläkeläisten toimeentulon parantamiseksi joita anu vehviläinen jo korosti ja kommentoinut edustaja elomaan pieniä roposia kommenttia jonka sanoit tuolla pöntössä näen että nämä edistykset mitä nimenomaan on nyt tehty takuueläkkeen ja ja pienimpien eläkkeiden korottamiseen ovat olleet mielestäni merkittäviä lisäksi minulle on torilla usein tuotu huolta siitä että kaikki eläkeläiset eivät suinkaan ole eläkeläisiä jotka ovat jo sen verran iäkkäitä

lähinnä kotisohvalla siinä tilanteessa vaan osa haluaa kovasti tehdä töitä edelleenkin haluaisin nostaa esiin hallitusohjelmasta semmoisen kirjauksen jossa nimenomaan

pyritään helpottamaan eläkeläisten työn verotusta ja sitä kautta

puhemies pienituloisten eläkeläisten ostovoimaa tulee nostaa me tiedämme että eläkeläiset laittavat rahansa kiertoon täällä suomessa ei niitä sijoiteta jonnekin ulkomaille raha kiertää mikä on sitten oikeudenmukaista otan esimerkin naisilla ikäihmisillä joista monet tekivät töitä jo neljätoista ja jotka ovat olleet töissä sanotaan vaikka hoiva alalla kaupassa siivousalalla eläke on todella pieni yli neljäkymmentä vuotta on tehty töitä eläke noin tuhatkolmesataa onko se oikeudenmukaista se ei ole näin tämän vuoksi meidän on ihan yhdessä rintamassa niin kuin me täällä olevat olemmekin varmaan sitä mieltä ajettava nyt pienituloisten eläkeläisten asiaa läpi tämä puoliväli indeksi on yksi tapa millä tämä asia hoidetaan ja varsinkin nämä pienituloiset eläkeläiset ovat nyt varmaan meidän kaikkien

kuten sanoin niin kaksituhattakuusitoista yksikään eduskuntapuolue ei kannattanut tätä indeksin korjausta ja ja sen takia uskallan puhua jonkinlaisesta realismista kuin kolme vuotta aikaa ja samalla haluan todeta kun kun minä ymmärrän ja olen jutellut satojen ihmisten kanssa myös toreilla ja turuilla tästä asiasta aina sieltä yhdeksänkymmentä luvun puolivälistä lähtien että minua myös jotenkin harmittaa eräs asia minä kunnioitan sitä että te olette tehneet nämä lakialoitteet se on

arvoisa puhemies yleensä silloin kun asiaa ei haluta edistää halutaan perustaa työryhmä sinänsä parlamentaarinen ryhmä on kuitenkin ihan kaunis ajatus pidän edustaja elomaan ja edustaja kiljusen aloitteita hyvinä ja kannatettavina haluan kuitenkin nostaa esiin vielä vähennykset nimittäin työtulo ja eläketulo ja niistä tehtävät vähennykset kohtelevat ihmisiä eri tavoin kuten edustaja kiljunen hyvin tietää edustaja yrttiaho puhui järkeviä rahastoihin liittyen ja uskon että voimme näissä asioissa tehdä yhteistyötä toivon kuitenkin voimaa ja energiaa edustaja kiljuselle kun aloite on nyt jätetty niin hän tarvitsee vielä jonkinlaista mahtavaa auraa ja ihmettä jotta voi päästä suurimman esteen yli edustaja kiljusen on vielä voimaannutettava sosiaalidemokraattinen ryhmä ja saatava pääministeri rinne taakseen jotta tämä voidaan toteuttaa godspeed

ja myös sitten hallituksen toimiin muistini mukaan joko ollaan perustamassa tai on perustettu kolmikantainen työryhmä arvioimaan eläkeläisten tilannetta ja nimenomaan tässä tarvitaan kolmikantainen koska työmarkkinaosapuolet ovat hyvin vahvasti mukana se ei mene yksistään sillä että hallitus tekee toimia ja ja lähtee sitten lainsäädäntöä sitä mukaa viemään eteenpäin tähän tarvitaan työmarkkinaosapuolet tästä eläkeläisten verotuksesta on ollut ollut puhetta todellakin samasta eläkkeestä maksetaan enemmän veroa kuin samasta palkkatulosta mutta siihen on on vaikuttamassa moni moni asia esimerkiksi eläketulovähennys on pienempi kuin

ansiotulovähennys ja sitten vastaavasti palkansaajilla on erilaisia työmatkavähennyksiä niitä ei ole ja sosiaaliturvamaksu on vielä kaksinkertainen elikkä kaikki nämä vaikuttavat siihen verotukseen

kataisen hallitus asetti tällaisen työryhmän minulla on tässä kataisen hallituksen ohjelma vuodelta yksitoista siellä todetaan sivulla kuusikymmentäneljä asetetaan työryhmä arvioimaan työeläkeindeksijärjestelmän mahdollisia muutostarpeita olin itse noissa hallitusneuvotteluissa ja ajamassa tätä lausetta tänne ja näin sitten tapahtui että tuollainen työryhmä kaksituhattayksitoista asetettiin ja kaksituhattakaksitoista se muistaakseni valmistui ja sitten se haudattiin hiljaisuudessa sosiaalidemokraattien ja kokoomuksen toimesta itse olin pettynyt

puheenjohtaja itse arvioisin näin että kun meillä on lähes miljoonakuusisataatuhatta eläkkeensaajaa ja heistä vanhuuseläkkeellä taitaa olla niin hyvin helposti käy niin että ennen vaaleja näistä ihmisistä tulee sitten objekti ja luvataan milloin mitäkin niin kuin ehkä on käynytkin minun mielestäni tässä suhteessa olisi järkevintä että perustettaisiin parlamentaarinen korkean tason työryhmä joka vakavasti suhtautuu eläkeläisten toimeentulo ja muihin ongelmiin siihen liittyy monta seikkaa kuten toin esille minä itse olen ollut parissa parlamentaarisessa liikennetyöryhmässä joita ministeri on vetänyt ja siellä on asiallisesti suhtauduttu asioihin ja me olemme saaneet sieltä järkevän jopa yksimielisen tuloksen ja ne on toteutettu suomalaisessa politiikassa että minä en väheksyisi tätä parlamentaarista työtä ja jos minä oman käsitykseni sanon niin siinä on olemassa vaara näitten vähäisten allekirjoittajien takia että tämä koko aloite menee roskakoriin ja sen takia minä haluaisin että näitä oikeasti tutkittaisiin koska nämä eivät ole yksinkertaisia asioita niin tämä asia jäisi elämään ja

arvoisa puhemies minulla on kyllä sellainen arvio että silloin kun puhumme puoliväli indeksistä sen kannatus ja tuki eri puolueissa on itse asiassa suurempi kuin nyt voisi ymmärtää joistakin puheenvuoroista sitten on aina tämä toinen puoli jos vähän jatkaa tuota kiljusen filosofointia mitäs minä tähän kirjoitin että että voi tuntea olevansa oikeassa vaikka onkin vähemmistössä olen tätä puoliväli indeksiä pitänyt realistisena viisitoista vuotta johdonmukaisesti puhunut ja toiminut sen puolesta silloin kun oli tämä kansalaisaloite tiedostin että mennään niin kuin täyteen indeksiin se nyt ei ollut ollut niin niin helppo edetä mutta tämä periaatteessa on mahdollista ja minusta kaikki tämä keskustelu vie sitä asiaa eteenpäin näin näin minä haluan uskoa

ole koskaan katunut sitä että äänestin sen poistamista vastaan
ja näin nyt minuutti on täynnä ja myönnän vielä puheenvuoron edustaja lehto ja sen jälkeen puhujalistaan
arvoisa puhemies eläkevarat kyllä riittävät ja kestävät puoliväli indeksin jos tuotot sijoitetaan hyvin ja asianmukaisesti ja siellä on pätevät henkilöt sijoittamassa eläkevarat nousevat koko ajan mutta samalla niin kuin minunkin sukupolveni jäädään entistä myöhempään työeläkkeelle jos vain työkykyä riittää ja käytetään niitä vähemmän kun ajatellaan että kumminkaan elinodotus ei nouse enää että en minä usko että nämä edustaja eestilältä kysyä miksi hän toisaalta on puolustanut puoliväli indeksiä mutta toisaalta haluaa parlamentaarista työryhmää haluan kertoa sitaatin hänen puoluetoveriltansa toisaalta ei ole syytä myöskään automaattisesti lähteä siitä että kaikki nykyisten aktiivisukupolvien luoman tuottavuuskasvun hedelmät automaattisesti kuuluisivat myös niille sukupolville jotka ovat eläkkeellä eivätkä enää ole niitä luomassa

aivan käsittämätöntä meidän eläkeläiset ovat rakentaneet tämän hyvinvointiyhteiskunnan ja nyt joku puhuu että ei saisi enää nauttia hedelmistä jos on nousukausi
mennään puhujalistaan ja siellä edustaja sarkkinen

arvoisa puhemies eläkeläisköyhyys on vakava yhteiskunnallinen ongelma hallituksen ensi vuonna tekemä korotus kansan ja takuueläkkeisiin on hyvä alku eläkeläisköyhyyden vähentämiseksi hallitus panostaa erittäin merkittävästi satakahdeksankymmentäkolme miljoonaa euroa köyhimpien eläkeläisten toimeentuloon sote valiokunta hyväksyi tänään mietinnön jolla kansaneläke nousee kolmekymmentäneljä euroa ja takuueläke viisikymmentä euroa ensi vuonna pienituloisten eläkeläisten toimeentuloon eläkkeiden tason lisäksi menot on tärkeää tarkastella eläkkeiden lisäksi myös sitä mitä voimme tehdä eläkeläisten menojen kohtuullistamiseksi esimerkiksi asumismenot lääkemenot ja terveydenhuollon asiakasmaksut kuormittavat monia pienituloisia eläkeläisiä siten esimerkiksi asuntopolitiikka ja asiakasmaksujen uudistaminen on erittäin tärkeää pienituloisten eläkeläisten kannalta eläkeläisten hyvinvointiin vaikuttavat myös julkiset palvelut ja niiden laatu joten hallituksen suunnitelmat terveyskeskusten hoitoonpääsyn parantamiseksi ja vanhuspalveluiden vahvistamiseksi ovat olennaisia ikääntyneiden kannalta kaikille eläkeläisille on taattava riittävä toimeentulo ja eläkeläisten tasa arvoa tulee parantaa kuten muissakin ikäryhmissä myös eläkeläisten keskuudessa on suuria eroja toisilla on suuret eläkkeet ja varallisuutta toisilla ei keskimääräiset työeläkkeet ovat viime vuosina nousseet mutta eläke erot ovat suuria eläkeläisistä ja heidän ei siis voi puhua yhtenä ryhmänä ja päättäjinä meidän on on keskityttävä erityisesti eläkeläisköyhyyden vähentämiseen ja pienituloisten eläkeläisten aseman parantamiseen arvoisa puhemies työeläkejärjestelmää ja sen kestävyyttä on tarkasteltava pitkällä aikavälillä jotta myös nykyiset työntekijät ja nuoret ikäluokat voivat luottaa järjestelmän kestävyyteen toimivuuteen ja oikeudenmukaisuuteen työeläkejärjestelmämme on osittain rahastoiva eli kulloisetkin työntekijät maksavat valtaosan kulloinkin maksettavista eläkkeistä suunnilleen viidesosa työeläkemaksuista rahastoidaan ja rahastoilla puskuroidaan järjestelmää erilaisissa taloussuhdanteissa ja tuotoilla maksetaan noin viidesosa eläkkeistä näin ollen työllisyysaste palkkataso ja työvoiman määrä myös eläkejärjestelmän kestävyyteen työeläkkeiden rahoitus on suunniteltu nykyindeksin perusteella eikä rahastoinnila ole varauduttu niihin puoliväli indeksin lisäkustannuksiin jotka olisivat eläketurvakeskuksen arvion mukaan ensimmäisenä vuonna melko pienet mutta viiden vuoden kuluttua noin viisisataaseitsemänkymmentäyksi miljoonaa euroa vuodessa kymmenen vuoden kuluttua yhdeksänsataakymmentä miljoonaa euroa kahdenkymmenen vuoden kuluttua yksi pilkku kahdeksan miljardia ja siitä eteenpäin edelleen kasvua

ja kahdenkymmenen vuoden kuluttua yksi pilkku viisi prosenttia rahastojen tyhjentäminen johtaisi niin ikään eläkemaksujen nousupaineeseen sillä rahastojen tuotot pienentävät työeläkevakuutusmaksuja ja rahastojen tuotoilla maksetaan noin yksi viidesosa eläkemenoista laskelmat perustuvat eläketurvakeskuksen laskelmiin ja ainakaan minulla ei ole osaamista kyseenalaistaa viranomaistahon tekemiä laskelmia arvoisa puhemies nykyisellä syntyvyyden tasolla ja ennustetulla väestökehityksellä työeläkemaksuja saatetaan joutua nostamaan vaikka indekseihin ei tehdä mitään muutoksia työeläkejärjestelmämme on kestävä mutta nykyiset väestötrendit heikentävät kestävyyttä ja aiheuttavat paineita mikäli indeksejä muutettaisiin niin järjestelmään kohdistuisi kahtalainen paine on muistettava että työeläkevakuutusmaksu on noussut viime vuosikymmeninä runsaasti ja nykyiset ja tulevat työssäolijat maksavat korkeampia maksuja kuin aiemmilla vuosikymmenillä kahdeksankymmentä luvulla työeläkevakuutusmaksu oli noin viisitoista prosenttia tänä päivänä se on kaksikymmentäneljä neljä prosenttia arvoisa puhemies puoliväli indeksi antaisi euromääräisesti eniten ennestään suurituloisille työeläkeläisille eikä se olisi välttämättä kovin kustannustehokas keino eläkeläisköyhyyden vähentämiseksi on kuitenkin täysin oikeutettua kantaa huolta siitä että monien työeläke jää pieneksi ja pienet työeläkkeet eivät ole kehittyneet riittävästi ja eläkeläisten ostovoima jää monilla pieneksi ja elämiseen riittämättömäksi

ja kansaneläkkeen yhteensovittamista tulisi pyrkiä uudistamaan siihen suuntaan että pienituloisten eläkeläisten toimeentulo paranee on myös paikallaan selvittää työeläkkeiden korotusmalleja joilla turvataan pienten työeläkkeiden kehitys ja ostovoima nykyistä paremmin hallitusohjelmassa on linjaus siitä että käynnistetään kolmikantainen selvitys siitä miten työeläkejärjestelmän sisällä voitaisiin parantaa pienimmillä työeläkkeillä olevien asemaa osana tätä selvitystä selvitetään keinoja joiden avulla voitaisiin nostaa alle tuhannenneljänsadan euron työeläkkeitä työeläkemaksuja nostamatta tässä yhteydessä voitaneen arvioida myös edustaja kiljusen aloitteeseen sisältyvän euro plus prosentti sekakorotusmallin mahdollisuutta ja toteuttamismahdollisuuksia yhdessä työmarkkinaosapuolten kanssa

arvoisa puhemies todettakoon tähän aluksi fakta suomessa on yhteensä yksi pilkku viisi miljoonaa eläkkeensaajaa joista noin yksi pilkku neljä miljoonaa saa työeläkettä

euroa kuukaudessa ja kansaneläke täydentää pientä työeläkettä kun työeläke on alle tuhatkolmesataa euroa kuukaudessa näin siis muun muassa telan tilastot kertovat edustajien kiljunen ja elomaa aloitteissa todella kannetaan huolta

työeläkkeellä olevien toimeentulosta ja ostovoimasta ja kun luin aloitteet läpi huomasin kyllä että siellä perusteluissa on paljon tärkeitä huomioita nimenomaan eläkeläisköyhyydestä se on hyvä asia suomalainen eläkejärjestelmä sekä työeläkejärjestelmä että meidän kansaneläkejärjestelmä ja varsin tuore takuueläkejärjestelmä muodostaa kokonaisuuden jolla on tarkoitus pitää huolta jokaisen suomalaisen vanhuudenturvasta ja toimeentulosta kehittämistarpeita toki on ja itse kuulun niihin jotka ajattelevat kuten omassa puolueessani keskustassa ajatellaan että ne kehittämistarpeet ovat erityisesti siellä aivan pienimmissä eläkkeissä sekä kansaneläkkeitten osalta että takuueläkkeitten osalta että se on ihan kaikista näistä olennaisinta kuten tässä edellä jo edustaja sarkkinen kertoi todellakin olemme tänään saaneet mietinnön tehtyä pienten eläkkeitten korotuksista ja se on minusta hyvä asia olen ihan varma että kaikki olemme saaneet tässä viime vuosien aikana ja ja vaalikentillä tästä kovasti palautetta ja ja on oikein että näin tehdään eli täysi takuueläke tulee nousemaan kahdeksaansataankolmeenkymmeneenneljään euroon ja kansaneläkkeen täysi määrä yksin asuvalla kuuteensataankuuteenkymmeneenkolmeen euroon totean sen että nämä korotukset koskettavat kaiken kaikkiaan yli kuuttasataatuhatta eläkkeensaajaa ja siihen käytetään ensi vuonna satakahdeksankymmentäkolme miljoonaa euroa eli pidän näitä tietysti oikeansuuntaisena samalla kuitenkin näen että eläkeläisten siinä koko arjen kuvassa kun katsotaan eläkkeen tason lisäksi myös miten paljon menee rahaa asumiseen ruokaan lääkkeisiin henkilökohtaiseen aivan välttämättömään elämään niin tottahan se on että eläkeläisköyhyydestähän meillä kyllä aidosti voidaan myös puhua ja se on meidän yhdessä tunnistettava ja olen kyllä sitä näissä edellä olevissa puheenvuoroissa kaiken kaikkiaan nähnytkin esimerkiksi meillä oli viime vuonna lähes kolmekymmentäviisituhatta yli kuusikymmentäviisi vuotiasta henkilöä henkilöä joilla oli

se tieto mitä meillä on eläkeläisköyhyydestä on hyvin hajanaista ja sirpalemaista ja ajattelemme sillä tavalla ja esitämme eduskunnalle tämän salin ratkaistavaksi että meidän pitäisi tehdä myös kattava tutkimus eläkeläisköyhyyden luonteesta ja syistä jotta osaisimme tehdä paremmin paremmin kaikkia toimenpiteitä tähän

siellä on nyt hallituksella varattu kuitenkin tähän muutamia kymmeniä miljoonia euroja rahaa että me voisimme tehdä myös siinä säätöä että saataisiin todellakin kohtuullistettua asiakasmaksuja sitä pidän tärkeänä mutta sitten vielä totean näistä edustajien lakialoitteista niin kuin sanoin ymmärrän tämän huolen mutta henkilökohtaisesti kannan erittäin paljon huolta meidän eläkejärjestelmän kestävyydestä huolimatta siitä että meillä on rahastoitu yli kaksisataa miljardia euroa sillä tavalla että tässä tulevaisuuden tai nyt jo epävarmassa maailmassa jossa on kriisejä kansainvälisesti ja emme itsekään pysty tietämään miten suomi täällä kansallisesti aina pärjää minusta se on meille meille ja meitä seuraaville sukupolville pahan päivän vara ja turva että meillä on rahastoituna ja meillä aina pystytään maksamaan ihmisten eläkkeet tämä on myös yksi syy miksi itse ajattelen tässä tällä tavalla että arvostan aloitteita mutta en pysty niitä kannattamaan

arvoisa herra puhemies kuten täällä on todettu työeläke on ansiosidonnainen etuus sen tehtävä on turvata ansaittu tulotaso eläkeaikana eläkkeet jäävät kuitenkin koko ajan jälkeen ansiotason kehityksestä eläketaso laskee parissa vuosikymmenessä neljäänkymmeneen prosenttiin ansaitusta keskipalkasta taitettu indeksi nostaa teoriassa eläketasoa vain viidenneksen reaalipalkkojen kasvusta

euroa kuukaudessa puoliväli indeksi jos olisi pysynyt olisi nostanut kaksisataakahdeksan euroa kuukaudessa ja palkkatasoindeksi taas reilu neljäsataa euroa kuussa niin tässä on merkittävä ero mitä tässä on tapahtunut reaalikehityksessä kun on tullut taitettu indeksi japanin eläkeläiset tekevät etenevässä määrin rikoksia että pääsevät vankilaan ja syy siihen on yksinäisyys ja köyhyys tilastojen mukaan japanissa yli kaksikymmentäyksi prosenttia vangeista on yli kuusikymmentäviisi vuotta täyttäneitä ja rikoksien uusimisprosentti on kaksinkertainen verrattuna nuoriin rikollisiin tosin yli kuusikymmentäviisi vuotiaiden rikokset ovat pieniä mutta niistäkin annetaan huomattavasti suomen tasoa pidempiä tuomioita miksi sitten japanissa eläkeläiset tekevät näin paljon rikoksia syynä on usein eläkeläisköyhyys ei ole tarpeeksi varaa ruokaan lääkkeisiin ei lämpöön asuntoon siksi meidän onkin pidettävä huolta meidän omista eläkeläisistä ettei täällä käy samoin tulevaisuudessa meillä on suuri joukko eläkeläisiä jotka kitkuttelevat pienen eläkkeen turvin ja huoli huomisesta on läsnä päivittäin moni on tehnyt pitkän ja raskaan työuran mutta silti eläke on voinut jäädä pieneksi ja toimeentulo on haastavaa on lääkekuluja on lääkärilaskuja ja muutenkin eläminen kallistuu koko ajan vappusatanen ei riitä kun sitä ei ole tullut on tullut rippeitä ja se on hyvä alku pienituloisille eläkeläisille mutta me tarvitsemme pikaisesti muutoksia tähän ja siihen on ratkaisuna puoliväli indeksi näin alkuun sen vaikutus ei näy heti mutta sillä turvataan jatkossa eläkeläisten ostovoiman kasvu paremmin kuin nykymuodolla

arvoisa puhemies minun mielestäni eläkeläisköyhyyteen ovat merkittävällä tavalla tällä vuosikymmenellä vaikuttaneet erinäköiset pakollisten maksujen me tiedämme että eläkeläisten kulutus verrattuna palkansaajaan suhteellisesti kohdentuu enemmän asumiseen ja luonnollisesti terveydenhuoltoon ja tietyssä maassa eläkeläisten vielä pitää liikkua omilla autoillaan jos jos katsottaisiin että palkansaaja kuluttaa asumismenoihin sata yksikköä niin eläkeläinen kuluttaa noin satakaksikymmentä yksikköä ja jos palkansaaja kuluttaa terveydenhuoltoon sata yksikköä niin eläkeläinen kuluttaa satayhdeksänkymmentä yksikköä kun katsoo näitä tilastokeskuksen tietoja niin nämä nousut ovat tapahtuneet nimenomaan asumisessa ja terveydenhuollossa ja minun väittämäni on että eläkeläiset ovat köyhtyneet juuri tämän takia sen takia kokoomus on pitänyt yllä sitä että meidän pitäisi katsoa tätä indeksikoria eli kun otamme huomioon eläkeläisten todellisen kulutuksen sen mihin se kohdentuu niin

aiheutuu se että tämä kahdeksankymmentä viiva kaksikymmentä työeläkeindeksi tai sitten takuueläkkeet tai pienet eläkkeet eivät ole pysyneet siinä mukana ja kun me tiedämme että yksin asuvista valtaosa on naisia ja heillä on pieniä eläkkeitä ja jos he tietyllä alueella suomessa asuvat vielä omakotitalossa niin lopputuloksena on se että niistä laskuista ei selviä sen takia on tärkeää että eduskunta keskustelee näistä eläkeasioista mutta kun tämä aloite on nyt tehty työeläkejärjestelmää koskien niin silloin se on pikkusen eri asia kuin takuueläke tai kansaneläke ja kun me menemme näihin indekseihin niin ainakin itse joudun tunnustamaan että nämä ovat aika vaikeita sen takia kun kukaan tässä salissa ei pysty näkemään tulevaisuuteen me emme pysty näkemään sitä millä tavalla nämä eläkerahastot kehittyvät kaikki me olemme olemme lukutaitoisia ja pystymme katsomaan esimerkiksi sinä aikana kun itse olen saanut olla kansanedustaja vuodesta kaksituhattayksitoista lähtien niin eläkerahastot ovat kehittyneet yli seitsemänkymmentä miljardia mutta ei se ole tae siitä että ne tulisivat kehittymään hyvin jatkossa jos me katsomme taaksepäin niin eihän näitten eläkerahastojen kehitys todella ole kuin parina vuotena kolmena vuotena muistaakseni käynyt miinuksella vuoden yhdeksänkymmentäviisi jälkeen

silloin yhdeksänkymmentä luvulla kun oli ne lamat ne laskivat neljätoista miljoonaa vuonna nousivat neljätoista miljardia että kyllähän ne koko ajan ovat nousseet mutta nyt me olemme niin erikoisessa maailmassa kun meillä on negatiivisten korkojen maailma ollut monta vuotta että maailmalla on paljon rahaa mutta kukaan ei tiedä minnekä se järkevästi pitäisi sijoittaa pörssikurssit ovat nousseet kymmenen vuoden aikana jenkeissä yhtä mittaa ja eurooppa ja muu maailma seuraavat perässä sen takiahan nämä tuotot ovat olleet hyviä mutta sen me tiedämme kun me ajattelemme tulevia eläkeläisiä ja kun katsoo tilastokeskuksen tietoja että vuonna kaksituhattakolmekymmentä meillä on yli kuusikymmentäviisi vuotiaita enemmän kuin on vuonna kaksituhattaseitsemäntoista eli me tiedämme että eläkkeensaajien lukumäärä eli näitten rahansaajien lukumäärä nousee koko ajan mutta sitten me emme tiedä mikä tulee olemaan näitten rahastojen tuottoprosentti totta kai ne pyrkivät kolmen ja puolen prosentin reaalituottoon se on kova juttu jos se saavutetaan jos tämä maailma jatkuu tämmöisenä mitä se nyt on tämä on se ongelma toinen ongelma on se että meidän pitää pitää kilpailukyvystä huolta esimerkiksi kiljusen aloitteessa on yksi vähän heikko kohta jos lähdetään siitä että aina korotetaan vain näitä työeläkemaksuja jotta saadaan eläkkeet maksettua

olikohan kaksi pilkku seitsemän prosenttia ankaraa mutta sitten taas pienissä eläkkeissä pienillä eläkeläisillä verotus on tavallaan matalampaa kuin se on vastaavilla palkansaajilla se vähän vaihtelee missä se käyrä menee ja se leikkaa tietyissä pisteissä itsensä näitä asioita pitäisi nyt yhdessä pohtia ja minä ymmärrän että edustaja kankaanniemi kokee tämmöisen ikään kuin se olisi jarruttelua mutta ei se oikeasti ole ja nyt kun ministeri katsoo ja hallitus katsoo että perustetaan tämmöinen työryhmä ja tehdään vaikka puoli vuotta tai kahdeksan kuukautta kunnolla töitä ja kuunnellaan lukuisa määrä asiantuntijoita ja muodostetaan siitä parlamentaarisesti käsitys miten eläkeläisten asioita tulisi hoitaa niin minun mielestäni se olisi iso voitto eläkeläisille koko asialle sitä mikä sen työryhmän lopputulema olisi juuri tässä indeksikysymyksessä minä en osaa arvioida koska yleinen

ja arvioidaan näitä asioita koska nämä eivät ole yksinkertaisia asioita nämä ovat monimutkaisia asioita ja me tiedämme että parhaillaan tämä jälkeenjääneisyys niillä jotka ovat jääneet eläkkeelle vuonna yhdeksänkymmentäviisi tai sitä aikaisemmin on kolmekymmentäkaksi prosenttia ne ovat isoja jälkeenjääneisyyksiä ja edustaja tanus täällä aivan oikein viittasi siihen että jos teoriassa matemaattisesti toteutettaisiin että pannaan kaksi pilkku neljä miljardia lisää työeläkkeisiin niin valtiohan saa siitä heti noin miljardin ja se tulee suoraan valtionkassaan että matemaattisesti se on täysin oikea arvio mutta onko se toteutettavissa niin sehän on tämän asian

arvoisa puhemies eläkeläisten reaaliset tulot ovat alentuneet viime vuosina yleisesti syynä ovat kansaneläkkeen leikkaus vuosien kaksituhattaviisitoista ja kaksituhattaseitsemäntoista indeksileikkaukset sekä kaksituhattakahdeksantoista ja indeksijäädytykset näitä heikennyksiä hallitus on nyt luvannut kompensoida pitkäaikaisin ja perusteellisin eläketurvan heikentäjä on kuitenkin ollut työeläkkeiden niin sanottu taitettu indeksi sen muuttaminen takaisin puoliväli indeksiksi parantaisi eläkeläisten reaalisia tuloja ja vähentäisi eläkeläisten köyhyyttä tehokkaasti kuten käsittelyssä olevassa lakialoitteessa esitetään hyvin perustellaan eläkkeiden parantamiseen olisi kyllä varaa se on täällä useassa puheenvuorossa jo todistettu työeläkejärjestelmää perustettaessa tuhatyhdeksänsataakuusikymmentäkaksi eläkkeet sidottiin palkkakehitykseen sataprosenttisesti vuodesta seitsemänkymmentäseitsemän käytössä olleessa niin sanotussa puoliväli indeksissä sekä ansio että hintakehityksen painotus oli viisikymmentä prosenttia puoliväli indeksiä sovellettiin eläkkeiden tarkistuksiin kunnes vuonna yhdeksänkymmentäviisi lipposen ensimmäinen hallitus ensitöikseen leikkasi tai taittoi työeläkeindeksin siten että palkkataso vaikuttaa eläkkeiden vuotuisiin indeksitarkistuksiin kahdenkymmenen prosentin verran tämä merkitsee eläkkeiden jälkeen jäämistä ansiotasosta eläkeläisten pienituloisuuden ja suoranaisen köyhyyden kasvua julkisessa keskustelussa väitetään usein että eläkeindeksin korjaaminen aloitteessa esitetyllä tavalla vääristäisi eläkeläisten keskinäistä tulonjakoa ja kasvattaisi tuloeroja väite on tässä yhteydessä siitä erikoinen että työeläkeindeksissä on kyse nimenomaan työssä olevien ja eläkeläisten välisestä tulonjaosta ja sen tasaamisesta tällä puoliväli indeksillä ja juuri tällähän on eläkeläisen toimeentulon kannalta merkitystä ansiosidonnaisen työeläkkeen on tarkoitus turvata ansaittu tulotaso eläkkeelläoloaikana korvaustasoksi on asetettu kuusikymmentä prosenttia mutta taitettu indeksi heikentää eläkkeitä niin että korvaustaso laskee noin kahdenkymmenen vuoden eläkkeelläoloajan kuluessa jopa prosenttiin ansaitusta keskipalkasta tulonjakoon ja tuloeroihin voidaan ja tulee puuttua useilla keinoilla muun muassa kansaneläkkeiden ja takuueläkkeen korotuksilla ja oikeudenmukaisilla veroratkaisuilla ja niin edelleen tässä edustaja kiljusen lakialoitteessa esitetään työeläkkeiden vuosittaisen korotusvaran suorittamista kahden kolmasosan osuudelta kaikille samansuuruisena euromääräisenä korotuksena ja yhden kolmasosan osuudelta prosenttikorotuksena tämä esitetty malli tasaa osaltaan eläkeläisten välistä tulonjakoa mutta ennen kaikkea arvoisa puhemies aloitteessa esitetty puoliväli indeksin palauttaminen kasvattaisi eläkkeiden ostovoimaa se vähentäisi eläkeläisten köyhyyttä ja lisäisi myös kotimaista kysyntää tällä olisi positiivisia vaikutuksia työllisyyteen julkinen talous vahvistuisi ja koko kansantalous hyötyisi kiitoksia

arvoisa herra puhemies meidän kaikkien täällä ja koko suomessa on syytä olla erityisen kiitollisia professori teivo pentikäiselle ja hänen työryhmälleen joka loi suomeen tuhatyhdeksänsataakuusikymmentä luvun alussa työeläkejärjestelmän sen ansiosta meillä on nämä kaksisataaviisi miljardia euroa rahastoituna ja sen myötä me olemme saaneet tämän järjestelmän jota jota on nyt siis rakennettu useimpien meidän elinikä

tuo pentikäisen työn tulos sisälsi myös sen että silloin työeläkkeet sidottiin puhtaasti palkkaindeksiin eli silloin tulkittiin että työeläke on siirrettyä palkanmaksua joka sitten maksetaan sille joka on palkkaa saanut työelämässä ja maksanut työeläkemaksuja ja saa sitten eläköityessään ja eläkkeellä sen osan säästämästään palkasta näin meneteltiin seitsemänkymmentä luvun loppupuolelle asti jolloin sitten todettiin että palkkaindeksi nostaa eläkkeitä nopeammin kuin palkkoja tämä on vähän ihmeellistä mutta näin tosiasiassa tapahtui ja eläkkeet nousivat varsin reippaasti ja tietysti erityisesti hintoihinkin nähden no sitten yhdeksänkymmentä luvun laman loppuvaiheilla lipposen hallitus päätti toteuttaa tämän puoliväli indeksin muuttamisen kaksikymmentä viiva kahdeksankymmentä indeksiksi ja ja kari puron komitea kaksituhatta luvun taitteessa ehdotti pysyväksi ensin se oli julkisella puolella ja sen jälkeen se vahvistettiin tässä salissa kaikkia aloja koskevaksi muistan hyvin kun olin täällä silloin olin yhdeksänkymmentäviisi viiva kaksituhatta niinä vuosina ja äänestin kyllä eläkeläisten puolesta mutta jäin vähemmistöön arvoisa puhemies sen jälkeen tästä asiasta on paljon puhuttu mutta ei ole ei ole saatu aikaan minkäänlaista muutosta vaikka hallitukset ovat vaihtuneet ja eläkeläisten jälkeenjääneisyys

siitä tasosta mikä heille olisi periaatteessa kuulunut alun perin olleen mallin mukaan on merkittävä ja tosiasia tänä päivänä mutta pysyviä mallejahan meillä ei ole kansalaisaloite kaksi vuotta sitten oli todellakin sellainen että siinä esitettiin palaamista siihen pentikäisen alkuperäiseen malliin sadan prosentin palkkasidonnaisuuteen ja sellaista mallia en itsekään pitänyt kyllä mahdollisena mielestäni se olisi saattanut johtaa niin rajuun eläkerahastojen hupenemiseen muutamassa vuosikymmenessä että se ei olisi ollut ihan vastuullista mutta sen sijaan nämä lakialoitteet jotka edustajat elomaa ja kimmo kiljunen ovat panneet alulle ovat erinomaisia molemmat ovat toteuttamiskelpoisia molemmissa on hyviä hyviä elementtejä ja molemmat suosivat pieniä keskisuuria ansioeläkkeitä niin kuin mielestäni pitääkin jos mennään ihan normaalilla tavalla tähän puoliväli indeksiin ilman näitä painotuksia niin suurituloiset eläkeläiset hyötyvät kyllä euromääräisesti valtavasti tai ainakin paljon no sanotaan että heitä ei ole kovin paljon mutta toisaalta ei ei ole kuitenkaan tarpeen kasvattaa eläke eroja tällä tavalla siksi nämä mallit ovat ovat perusteltuja ja vievät oikeaan suuntaan

täällä on mainittu että eläkerahastot ovat kasvaneet reippaasti tarkistin että vuoden kaksituhattakymmenen lopussa eläkerahastoissa oli satakolmekymmentäkuusi miljardia euroa ja viime vuoden lopussa kaksisataaneljä miljardia suurin piirtein eli kasvu kahdeksassa vuodessa oli kuusikymmentäkahdeksan miljardia euroa siis keskimäärin yli kahdeksan miljardia vuotta kohti vuosina jotka olivat taloudellisen taantuman ja vaikean talouden aikaa tämän vuosikymmenen alkupuolella varsinkin ja on yhä edelleenkin suuri mutta siitä huolimatta nämä eläkerahastot kasvoivat ja tietysti suuri osa on tullut sijoitustuotoista mutta siis yli kaksisataa miljardia on rahastoissa varaa jos niistä tällä taitetun indeksin korjaamisella annettaisiin tämän päivän eläkeläisille muutama miljardi miljardi kaksi kolme mitä nämä lakialoitteet korkeintaan merkitsisivät

siitä tulisi valtiolle ja kunnille verotuloina takaisin

merkittävä osa arviolta ehkä kolmekymmentä viiva neljäkymmentä prosenttia kokonaisveroasteena sen lisäksi se menisi ostovoimaan joka tulisi kulutuksen kautta hyödyksi yhteiskunnalle välillisten verojen kautta ja toisaalta väistämättä parantaisi myös osaltaan työllisyyttä näin ollen siitä hyötyisi kyllä kokonaistalous eli eläkerahastoista siirtyisi merkittävä summa valtion ja kuntien käyttöön joilla sitten taas eläkeläistenkin palveluja voitaisiin kehittää ja ylläpitää arvoisa puhemies nykyinen hallitus aikoo korottaa polttoaineveroa ja sen politiikka johtaa siihen että kuntaverot nousevat lähes koko maassa tällä vaalikaudella jopa hyvinkin paljon näin ollen verotus kiristyy ja sitä maksavat myös yhä ostovoimaltaan pienenevän eläkkeen varassa olevat ja tässäkin mielessä nyt olisi kyllä paikallaan tehdä eläkeläisten asemaa parantavia uudistuksia kansaneläkkeistä en tässä yhteydessä sen enempää kun aika loppuu eikä se tähän kuulu mutta on todella tärkeää että niitä myös parannetaan

arvoisa puhemies kuten edeltävästäkin edustaja kankaanniemen puheenvuorosta kävi hyvin ilmi että erityisesti pienten eläkkeiden jälkeenjääneisyys on vakava yhteiskunnallinen ongelma tämä edustaja elomaan laatima ja useiden muiden perussuomalaisten kansanedustajien allekirjoittama lakialoite taitetun indeksin korjaamiseksi tähtääkin hyvin ansiokkaasti tämän ongelman korjaamiseen eläkeläisten on useimmissa tapauksissa mahdotonta kasvattaa omia tulojaan ja monien heistä on myös laskettava jokainen euro hyvin tarkasti ennen seuraavaa eläkkeenmaksupäivää toisaalta välttämättömät elinkustannukset ovat kohonneet hyvin nopeasti ja varsinkin asumisen kalleus aiheuttaa pulmia monelle pienituloiselle eläkeläiselle varsinkin suurissa kasvukeskuksissa viime vuosien aikana tehdyt työeläkkeiden pienet tasokorotukset eivät lähimainkaan riitä kompensoimaan näiden välttämättömien menojen kasvua lisäksi eläkkeiden verotus on useimmissa tuloluokissa selvästikin palkkatulojen verotusta kireämpää ja sen johdosta eläkkeiden ja palkkatulojen verotus tulee yhtenäistää eläkkeiden verotusta alentamalla arvoisa puhemies työeläkejärjestelmän oikeudenmukaisuus herättää täysin oikeutetusti jatkuvaa kansalaiskeskustelua ja on todella suuri huoli taloudellisesta toimeentulostaan ongelmia toimeentulon kanssa on erityisesti kaikkein pienituloisimmilla eläkeläisillä moni pientä työeläkettä saava henkilö on tehnyt pitkän ja kunnioitettavan työuran raskaassa mutta pienipalkkaisessa työssä josta säästöjä ei ole juuri kertynyt perussuomalaiset haluavatkin kiinnittää huomiota varsinkin matalapalkka aloilla kauan työskennelleisiin pientä työeläkettä saaviin ihmisiin joista monet ovat naisia heidän tulonsa ovat hyvin niukkoja silti vuokrat sähkön siirtohinnat lääkkeet ja muut pakolliset elinkustannukset kallistuvat jatkuvasti tähän edustaja elomaan lakialoitteeseen sisältyvä perussuomalaisten eläkemalli parantaisi erityisesti näiden henkilöiden asemaa myös edustaja kiljusen laatima lakialoite on oikeansuuntainen joskin sisällöltään hieman erilainen arvoisa puhemies kaikkien työeläkkeiden kaavamainen indeksikorjaus nostaisi luonnollisesti suuria eläkkeitä euromääräisesti enemmän kuin pieniä tässä edustaja elomaan laatimassa lakialoitteessa mallia on kuitenkin jatkokehitetty oikeudenmukaisesti ja siinä esitetään puoliväli indeksiä sovellettavaksi jokaisen työeläkkeensaajan kuukausittaisen eläketulon tuhannenviidensadan ensimmäisen

arvoisa puhemies on ollut tärkeää että tässä keskustelussa on myöskin

ja koko työeläkejärjestelmä on aikanaan luotu kolmikannassa työmarkkinajärjestöjen toimesta hallituksen ollessa siinä kolmikannassa mukana ja on syytä kunnioittaa myöskin kolmikantaa siinä suhteessa että kun järjestelmää lähdetään uusimaan ja kun sieltä työeläkejärjestelmästä myöskin halutaan voimavaroja työeläkkeisiin silloin on järkevää että nämä neuvonpidot käydään kolmikannan kautta käydyissä keskusteluissa hallitusohjelmassa on sikäli tärkeä huomio joka on vallankumouksellinen täysin uusi avaus että pyritään selvittämään kolmikannassa voidaanko työeläkejärjestelmästä saada voimavaroja näihin pienimpiin työeläkkeisiin jotta se sata euroa alle tuhannenneljänsadan alle tuhannenneljänsadan euron eläkkeisiin voitaisiin taata läpi läpi kentän tämä on uusi asia tämä on aivan uusi asia ensi kerran rahastojen haluttaisiin saada käyttöön voimavaroja ja tämä pyritään tässä nyt selvittämään itse esittäisin tässä julkisesti sen toivomuksen että aivan kuin kaksituhattakolmetoista taitettua indeksiä edellisen kerran olivat ensimmäisen kerran eläkeläisjärjestöt mukana siinä neuvonpidossa olisi järkevää että myöskin niissä neuvotteluissa keskusteluissa joita käydään nyt tämän niin sanotun vappusatasen rahoittamisesta myöskin eläkeläisjärjestöt mukana se on vasta ensimmäinen askel seuraava askel on tietysti katsoa koko sitä työeläkeläisjoukkuetta meillä on yksi pilkku kolme miljoonaa yli kuusikymmentäviisi vuotiasta jotka saavat vanhuuseläkettä eli katsoa koko sitä porukkaa ja sen sen tulojen kehittymistä vähän hämmästelin edustaja sarkkisen puheenvuoroa sikäli että hän lähti puhumaan siitä että jos tämä puoliväli indeksi otettaisiin käyttöön se johtaisi eläkerahastojen kuivumiseen vähän mennään nyt sellaisella slogantasolla jossa ei asiaa katsota loppuun saakka hänen argumenttinsa siitä että eläkejärjestelmän täytyy olla oikeudenmukainen sukupolvien ylitse on täysin oikea on täysin selvä asia että kaikkien eläketurva täytyy varmistaa oikeudenmukaisella tavalla sekä nykyisten eläkkeensaajien että myöskin tulevien se että nyt lähdetään puhumaan siitä että eläkerahastot kuivuisivat tämän puoliväli indeksin käyttöönoton myötä tuntuu häkellyttävältä hän itse antoi ne luvut joihin minäkin viittasin kymmenen vuoden päästä tämän puoliväli indeksin käyttöönoton jälkeen jos se otettaisiin nyt juuri käyttöön eli vuonna kaksituhattakolmekymmentä eläkemeno olisi yhdeksänsataa miljoonaa euroa suurempi kuin se olisi tällä nykyisellä taitetulla indeksillä ja kahdenkymmenen vuoden päästä eli vuonna kaksituhattaneljäkymmentä eläkemeno olisi yksi pilkku kahdeksan miljardia euroa suurempi kuin tällä taitetulla indeksillä kuinka me voimme puhua vakavasti eduskunnassa että me kuivatamme rahastot kun eläketurvakeskuksen omien ennustusten mukaan eläkerahastojen koko on yli neljäsataa miljardia euroa

rahastot kasvavat tuhanteenviiteensataan miljardiin euroon tämähän on järjetöntä kansantalouden kuivattamista rahastoihin joiden varoista suurin osa prosenttia on siirretty ulkomaille me aidosti kuivatamme suomen kansantalouden näihin eläkerahastoihin sen sijaan että me loisimme työpaikkoja eläkkeiden korotus on kustannustehokkainta elvytystä jota suomessa voitaisiin harjoittaa pienikin korotus eläkkeisiin menee suoraan kulutuskysyntään ja nuoret saisivat töitä tämä on tässä hyvin tärkeää huomata koko ajan että itse asiassa eläkkeiden korotus tällä hetkellä on nimenomaan sekä nuorten että vanhempien yhteinen intressi sitten on hyvä tietää nämä perusluvut tela työeläkevakuuttajien yhteisjärjestö on antanut ne luvut kun on laskennallisesti arvioitu kenen se kaksisataaviisi miljardia euroa eläkesäästöjä sukupolvien yli oikeastaan on ja kannattaa huomioida että kuusikymmentäviisi prosenttia näistä varoista miljardia euroa on itse asiassa nykyisten eläkkeensaajien ja juuri eläkkeelle menevien rahoja se on heidän säästöjään keskimäärin kuusikymmentäviisi vuotias ihminen elää kaksikymmentä vuotta ja suuret ikäluokat ovat olleet kohta kymmenen vuotta eläkkeellä eivätkä he saa eläkesäästöistänsä euron euroa edes korkojen kautta omaan käyttöönsä tämä on merkillinen tilanne rahastot jäävät joka tapauksessa koskemattomiksi tuleville sukupolville

prosenttia seitsemänkymmentä luvulla syntyneiden osuus on yksitoista prosenttia ja nuorten kahdeksankymmentä ja yhdeksänkymmentä luvuilla syntyneiden osuus on ja puoli prosenttia nuorten täytyy saada vielä tehdä töitä jotta he voivat sen oman rahasto osuutensa kasvattaa ja sitä kautta varmistaa sen oman eläketurvansa ja sen takia on nuortenkin kannalta kohtuutonta että me vain siirrämme voimavaroja ulos köyhdytämme lakisääteisesti eläkkeensaajia ja olemme siinä tilanteessa että nuoretkaan eivät pääse työelämään kiinni työeläkevakuutusmaksuista tässä on koko ajan nostettu uhkaa siitä että tämmöinen

tai yksi pilkku kahdeksan kahdenkymmenen vuoden kuluttua oleva eläkemenojen suuruus johtaisi työeläkevakuutusmaksujen korotuksiin miksi miksi ihmeessä kuinka pitkälle me näitä rahastoja haluamme kasvattaa mikä on se raja johon me täällä on nyt viitattu teivo pentikäiseen joka on tämän työeläkejärjestelmän luoja hän oli palkkaindeksin kannalla sanoi että niin ei tätä pidä tehdä että muutetaan palkkaindeksi taitetuksi indeksiksi ja toinen seikka mikä siinä on ytimessä ollut koko ajan alun perin kun rahastot luotiin tavoitteena oli kahden vuoden eläkemenojen verran rahastoida voimavaroja nykyrahassa se on noin viisikymmentä viiva kuusikymmentä miljardia euroa tämä on ollut se tavoite ja nyt meillä on jo kaksisataaviisi miljardia tämähän on ihan päättymätön suo kuinka pitkälle me näitä rahastoja kasvatamme ja kuivatamme kansantalouden köyhdytämme köyhdytämme eläkkeensaajia ja samanaikaisesti kaikki kansainvälisesti toteavat että suomen eläkejärjestelmä on poikkeuksellisen rahoituksellisesti vahva ja kestävä

keskituloisten toimeentulokamppailu on järkyttävää itse saan paljon yhteydenottoja ihmisiltä ja tunnen paljon ihmisiä ketkä joutuvat päivittäin kamppailemaan sen kanssa että rahat riittäisivät ruokaan lääkkeisiin haluaisi lapsenlapselle joskus ostaa jotain ylimääräistä matkalle lähteminen on melkein utopiaa ei ole rahaa katselin tuossa eräänä iltana hurstin ruokajonoa kyllä siellä hyvin paljon näkyi eläkeläisiä nuoriakin oli mutta hyvin paljon eläkeläisiä ja kyllä se todella pahalta tuntui sami savio myös puhui tästä samasta asiasta erityisesti se koskettaa iäkkäitä naisia pääasiassa on tehty pitkä työura viisitoista vuotiaasta lähtien joskus nuorempanakin luotu meidän sukupolvellemme ja meitä nuoremmille pohja tälle hyvinvointiyhteiskunnalle taisteltu viisipäiväinen työviikko on äitiyslomaa on paljon muita asioita ehkä mekään kaikki emme muista aina arvostaa nyt sitten tämä sukupolvi joutuu taistelemaan siitä kuten edellisissä puheenvuoroissa on tuotu esille että heidän rahansa eivät riitä tästä syystä perussuomalaiset asettavat monia asioita monesti kovasti vastakkain tämä johtuu siitä että asiat ovat vastakkain me katsomme että kun me jaamme samasta kukkarosta rahoja meidän tulisi huolehtia ensin niistä sukupolvista jotka ovat taistelleet meille ensinnäkin itsenäisyyden ja rakentaneet sen jälkeen meille hyvinvointi suomen me olemme heille hyvin paljon velkaa on hyvä muistuttaa myös mieleen että oliko se kaksituhattaviisi jota ennen alle kaksikymmentäkolme vuotiaana ansaitut ansiot eivät kerryttäneet eläkettä itsekin ja varmasti moni tässä salissa on siinä tilanteessa että teki silloin pitkää työpäivää tämä on yksi epäoikeudenmukaisuus joka rasittaa tätä tätä sukupolvea mikä on hyvä muistaa tässä keskustelussa silloin kun tämä kansalaisaloite oli kaksituhattaseitsemäntoista täällä eduskunnassa muistan että minä ja kansanedustaja laura huhtasaari nykyinen perussuomalaisten europarlamentaarikko tapasimme työeläkelaitoksen henkilökuntaa tai edustajia ja kysyimme semmoista asiaa että onko koskaan mietitty että tämä eläkeindeksi katsottaisiin jotenkin progressiivisesti nousevaksi että se taitettu indeksi palautettaisiin jotenkin toisella ajatustavalla siten että se ei olisi aina se vakio vakio jolloin se hyödyttäisi pienempiä enemmän kuin isoja näissä lakialoitteissa on aina vähän se ongelma että se osuu myös niihin valtavan isoihin eläkkeisiin vaikka niitä ei ole paljon mutta siitä huolimatta jos nyt on vaikka seitsemäntuhannen viiva kahdeksantuhannen euron eläke niin ehkä ei nyt ihan ole sellaisessa kuopassa kuin ne jotka eniten sitä apua tarvitsevat silloin lähetekeskustelussa esitimme valiokunnalle että tätä olisi selvitetty mutta kun se tuli takaisin tätä ei valitettavasti ollut mitenkään selvitetty eikä siitä sen jälkeen ole mitään kuulunut itse mietin tuota parlamentaarista työryhmää ja ja minusta oli arvokasta että edustaja kankaanniemi kertoi tuosta historiasta en tiennyt että tämmöinen on kerran tehty ja sitten kuitenkin haudattu meillähän viime eduskuntakaudella valmistui myös tämmöinen köyhyystyöryhmän toimenpideohjelma meillä on näitä erilaisia toimenpideohjelmia jotenkin näen sen asian niin että toki asioita voidaan tässä rinnalla selvittää mutta ei voi olla niin että me pidämme näitä työryhmiä niin kauan aikaa että aika aika hoitaa ongelmat ihmiset tarvitsevat sitä rahaa nyt kyllä se helposti kansalaisista kuulostaa siltä että me ensin aina siirrämme kaikenlaisiin työryhmiin asioita vuosikausiksi ja sitten onkin taas vaalit ja sitten on taas uusi hallitus ja sitten onkin taas kymmenen vuotta mennyt ja mitään ei ole tästä syystä esimerkiksi perussuomalaisten vaihtoehtobudjetissa tulee olemaan saman tyyppisiä asioita joita meillä on ollut nyt viimeiset vuodet

olisivat nopeita tehdä ja myös eläkeläisliittojen etujärjestö eetu on kiinnittänyt niihin huomiota tästä syystä toivon että esimerkiksi edustaja kiljunen äänestäisi meidän kanssamme näistähän äänestetään nyt joulukuussa meillä tulee olemaan ehdotuksia eläkeläisten verotukseen nopea keino voidaan ottaa ensi vuonna käyttöön lääkeomavastuun poisto viidenkymmenen euron poisto voidaan ottaa heti käyttöön meidän täytyisi sähköyhtiöille laittaa tuottokatto voidaan ottaa käyttöön omaishoidon tuen verovapaus voidaan heti ottaa käyttöön asiakasmaksukatot voidaan yhdistää pikaisesti käyttöön tässä olisi iso työkalupakki joka helpottaisi juuri sitä arkista olemista asumiseen ja lääkkeisiin ja hoitoon ja sitten tietysti se puhuikohan edustaja kiljunen vielä siitä polttoaineveron korotuksesta se ei oikein suomalaiseen mentaliteettiin sovi että että ihmiset jotka tarvitsevat autoa myös esimerkiksi terveydenhoitokuljetuksiin niin kuin olemme kuulleet terveyspalveluita siirretään paljon niin että ihminen joutuisi itse hakeutumaan pidemmällekin hoitoon tämä ei käy toivottavasti te saatte niin kuin jossakin puheenvuorossa kävi ilmi myös pääministeri rinteen ja koko hallituksen taaksenne

arvoisa puhemies on

eläkeläiset on kansanosa joka on syrjityssä ja eriarvoisessa asemassa vuonna yhdeksänkymmentäviisi astui voimaan taittoindeksi joka oli asetettu väliaikaiseksi tähän päivään mennessä tuota taittoindeksiä ei ole palautettu ja se on aiheuttanut kasvavaa merkittävää

tämä on hyvin erikoinen ilmiö maassa jota pidetään hyvinvointivaltiona jossa kaikista pitäisi pitää huolta toinen syy eläkeköyhyyteen on verotus jo keskimääräisellä työeläketasolla kaksikymmentätuhatta euroa per vuosi eläkkeensaaja maksaa veronmaksajain keskusliiton verolaskurin mukaan veroa kahdeksantoista pilkku kuusi prosenttia kun vastaavan ansiotuloa saavan veroaste on seitsemän pilkku viisikymmentäneljä prosenttia erotus on siis peräti yksitoista pilkku nolla kuusi prosenttia tämä tarkoittaa sitä että nykyinen vanhusikäluokka maksaa veroja vuositasolla kaksi pilkku viisi miljardia euroa enemmän kuin ansiotyöstä vastaavan tulon saavat maksavat aikamoinen ero arvoisa puhemies verotuskäytäntö rikkoo perustuslain kuudetta pykälää se pykälähän kertoo että kansalaisia ei saa asettaa eriarvoiseen asemaan toistensa kanssa muun muassa iän perusteella köyhyys on karkeasti ihon alle menevä prosessi sitä voidaan ilmentää helposti dickensin mitalla kun tulot ovat kymmenen ja menot ovat yhdeksän pilkku viisi elämä hymyilee ja kun tulot ovat yhdeksän ja menot kymmenen elämä on yhtä painajaista ja liian monella eläkeläisellä jokapäiväinen elämä on juuri tätä eläkeläisiä on puolitoista miljoonaa puolella heistä on toimeentulon kanssa vaikeuksia kolmasosalla kaikki rahat kuluvat välttämättömiin menoihin kymmenellä prosentilla on vakavia vaikeuksia toimeentulon kanssa se on noin sataviisikymmentätuhatta ihmistä kyse ei siis ole ihan pienestä joukosta joka pärjää todella huonosti tähän on mielestäni turha etsiä syyllisiä tästä salista me olemme kaikki yhtä syyllisiä meidän velvollisuutemme on korjata tämä asia tämä asia tehdä viimeinkin tälle jotain sillä sillä siitähän meille maksetaan vanhuus ei saa tarkoittaa köyhtymistä arvoisa puhemies keinoja asian korjaamiseen on luonnollisesti monia kokoomuksen lääkkeet ovat parlamentaarisen työryhmän asettaminen tutkimaan eläkejärjestelmän kestävyyttä ja eläkeläisten ostovoimaa eläkeläisten ostokori on saatava vastaamaan todellisia kustannuksia työllisyysaste on saatava korkealle ja eläkeläisten verotusta on kevennettävä kiitos

arvoisa herra puhemies täällä on käytetty

puoliväli indeksin muutoksista aiheutuvista kustannuksista ja eläkejärjestelmän

ollaan puhuttu ja toisaalta sitten telan ja etkn ikään kuin sanoisinko pelottelusähköpostia läpi luettu ja ihmettelen sitä että kun tässä salissa tehdään joitakin päätöksiä niin ja laeista me ajattelemme niin että ne ne nuijitaan sinne kallioon seuraaviksi kuusikymmentä tai kahdeksaksikymmeneksi vuodeksi mehän arvioimme ja ja seuraamme tilanteita kansantaloutta eläkeasioita indeksiasioita vuosittain ja vaalikausittain ja ja muutoksia niihin voidaan tehdä tässä salissa hyvinkin tiheään tahtiin mutta kun puhumme työeläkkeistä ja tästä eläkejärjestelmästä niin silloin tuntuu kuin puhuisimme vain siitä että nyt nuijimme jotakin ja vannomme että se sitten kestää seuraavat kuusikymmentä ikään kuin siihen ei saisi enää puuttua tämä on kovasti hämmästyttänyt eläkeläisten verotusta on ilman muuta korjattava siinä on epäkohtia suhteessa palkansaajiin yhteinen maksukatto on ilman muuta saatava ja monia muita muutoksia mistä tänäkin päivänä on tästä pöntöstä puhuttu pitäisi eläkeläisille saada tähän puoliväli indeksiin ja työeläkkeisiin liittyen me voimme ennakoida tulevaa mutta historian me tiedämme on peloteltu suurten ikäluokkien eläkkeelle jäämisellä ja puoliväli miten järjestelmä kestää jos ajattelemme niin kaksituhattayhdeksän jäi eläkkeelle kahdeksankymmentätuhatta eläkeläistä ja siitä huolimatta rahastot ovat koko ajan kasvaneet jos puoliväli indeksillä olisi jatkettu silloin vuonna yhdeksänkymmentäviisi yhdeksänkymmentäkuusi ja tänne asti niin laskelmien mukaan meillä olisi edelleenkin satakuusikymmentä miljardia euroa rahastoissa ja jos alun perin sillä palkkaindeksillä mikä alkuaan siinä oli olisi jatkettu se olisi ollut käytössä kaikki nämä vuodet niin silloinkin meillä keskivertotuotoilla olisi toistasataa miljardia euroa edelleenkin noissa rahastoissa vuodesta yhdeksänkymmentäviisi vuoteen kaksituhattakahdeksantoista asti eläkemenot ovat kyllä kaksinkertaistuneet mutta suuruus on kuusinkertaistunut

parin vuosikymmenen ajan rahastojen tuotto on ollut keskimäärin seitsemän kahdeksan miljardia euroa vuodessa jos puoliväli indeksi palautettaisiin se maksaisi noin miljardin mutta rahastojen kasvuun jäisi vielä keskimäärin se seitsemän eli näistä rahastojen tuotoista jos me käyttäisimme vuosittain yhden miljardin niin silti useammalla miljardilla rahastot vuosittain kasvaisivat etk on laskenut keskivertotuotoilla ja väestöennusteilla vuosikymmenien tilannetta eteenpäin ja etkn mukaan vuonna kaksituhattakahdeksankymmentäviisi meillä on on noin viisi pilkku yksi miljoonaa asukasta joista työllisiä olisi noin kaksi miljoonaa ja eläkeläisiä yksi yksi pilkku seitsemän miljoonaa tuolloin on ajateltu että eläkevakuutusmaksut olisivat noin viisitoista miljoonaa maksettavia työeläkkeitä pienemmät ja eläkevakuutusmaksuthan voisivat olla paljon enemmänkin pienemmät mutta paisuneiden rahastojen tuotot olisivat vaikka ajattelisimme vain kolmen ja puolen prosentin tuottoa kaksikymmentäkolme miljardia vuodessa minua ihmetyttääkin kun kun ajattelemme etkn ja telan viestejä ja ja heidän kokoamiaan tietoja että usein siellä pelotellaan esimerkiksi näitten työeläkemaksujen nousulla ja ja mutta harvoin siellä samoissa papereissa esitetään kuinka suureksi arvioidaan näiden eläkerahastojen kasvavan koska todellakin mistä edustaja kiljunen tässä jo aiemmin ansiokkaasti on puheenvuoroja käyttänyt niin kuin monet muutkin vuonna kaksituhattakuusikymmentäviisi tuollaisella maltillisellakin alle neljän prosentin tuotolla eläkerahastot olisivat noin kuusi ja puolisataa miljardia ja vuonna kaksituhattakahdeksankymmentäviisi lähemmäs tuhat miljardia ja jos ajattelemme että vuonna yhdeksänkymmentäviisi rahastot olivat neljä kertaa suuremmat kuin maksetut eläkkeet niin vuonna ja nimenomaan eläketurvakeskuksen arvion mukaan rahastot ovat kymmenen kertaa suuremmat kuin eläkkeet

miettii kyllä todella että mikä järki meidän on varastoida ja paisuttaa näitä rahastoja vielä kun ne suurimmaksi osaksi on todellakin sijoitettu ulkomaille kun me voisimme ottaa sieltä vaikka pientä siivua niiden paisuvien rahastojen tuotoista ja käyttää niitä täällä meidän oman kansantaloutemme ja eläkeläisten hyvinvoinnin lisäämiseksi meillä on näppäriä eläkeläisiä jotka ovat kirjoittaneet minullekin että eikö nykyhallitus ymmärrä että he voisivat lisätä verotulojakin ilman verojen nostamista ja nimenomaan niin että taitettu indeksi poistettaisiin otettaisiin puoliväli indeksi käyttöön nostettaisiin työeläkkeitä ja sieltä todella niitä verotuloja tulisi yhteiseen kukkaroon ja niillä voisi osittain maksaa vaikka nämä tarvittavat korotukset kansaneläkkeisiin tai takuueläkkeisiin ja moniin muihin asioihin mitä meidän

mehän voimme seurata näiden muutosten jälkeen vuosittain tilannetta arvioida kahden kolmen neljän vuoden välein ja jos tilanne näyttäisi siltä että tapahtuisi jotakin katastrofaalista maailmassa niin silloinhan me voimme säätää uuden lain niin kuin me tässä salissa teemme aivan viikoittain

arvoisa puhemies täällä salissa on käyty todella tärkeää keskustelua ja hyvää keskustelua tänään eläkeläisistä ja puoliväli indeksistä takuu ja kansaneläkkeiden nosto hallitus nostaa niitä vähän erittäin hyvä asia saisi nostaa vielä paljon enemmän mutta se on hyvä asia mutta koska nyt tänään puhumme tosiaan näistä työeläkkeistä niin keskityn nyt tässä puheessani siihen hyvinvointimme rakentamiseen osallistuneiden toimeentulosta on pidettävä huolta myös työuran päätyttyä pienituloisten eläkeläisten tilanne alkaa olla todella huolestuttava leipäjonot kasvavat ja siellä on kasvava joukko myös iäkkäitä naisia haluan nostaa erityisesti esille pitkän työuran pienellä palkalla tehneiden naisten tilanteen töihin neljätoistakesäisenä painanut pitkää päivää usein kuusipäiväistä työviikkoa kymmeniä kymmeniä vuosia ja eläke on ehkä noin tuhatkolmesataa euroa eikö olisi oikeus ja kohtuus että yhteiskunta turvaisi heille ja kaikille eläkettä saaville edes aivan arjen välttämättömiin menoihin riittävän tulotason nyt on kysymys myös oikeudenmukaisuudesta ja hallitukselle on kysymys arvovalinnasta kun rahaa laitetaan liikkeelle ja tehdään talousarviot niin mihin käytetään rahaa ketkä ovat nyt siinä asemassa että pitäisi enemmän laittaa heidän elämäntilanteensa parantamiseen rahaa aika pitkälti kyllä iäkkäät ihmiset täällä on puhuttu paljon myös eläkerahastoista tänään tiedetään että ne paisuvat koko ajan siellä on yli kaksisataa miljardia haluaisin että tätä asiaa valaistaisiin ihan tarkasti jotenkin tuntuu että semmoinen pieni ei nyt salaisuuden verho kuitenkin epätietoisuuden verho on eläkerahastojen ympärillä koska ne kasvavat koko ajan näkisin että sieltä voisi olla mahdollista irrottaa joitakin miljardeja ja suunnata pienituloisille eläkeläisille miksi tämä ei voisi olla mahdollista ja silti pitää totta kai pitää mielessä ettei vaaranneta tulevien tulevien työssä olevien ja meidän nuortemme eläkkeitä tulevaisuudessa ei tietystikään mutta uskoisin että sieltä kyllä heruisi jotakin he jotka nyt ovat eläkkeellä ovat tehneet mahdolliseksi meille tämän hyvinvointiyhteiskunnan tänä päivänä he ovat sen ansainneet että sieltä jotain heille voisi antaa lisää se syyllistäminen sitäkin on ollut jonkun verran sitä että ikäihmiset ovat vain menoerä ja syyllistetään heitä se on aivan järkyttävää puhetta tarvitsisi heti poikkaista se on se on hävytöntä edustajat kankaanniemi savio meri ja lehto toivat perussuomalaisten linjan pienituloisten eläkeläisten tilanteen parantamiseksi hyvin esille puheenvuoroissaan edustaja meri vielä yksilöi hyvin paljon niitä toimenpiteitä mitä perussuomalaiset tulevassakin varjobudjetissaan esittävät ja se on kestävä se ei ole mikään huuhaa varjobudjetti kiitos heille siitä täällä on paikalla tietysti kiljunen myös tämän toisen lakialoitteen tekijä aittakumpu sekä tanus kilpi taisi jo lähteä myös heille kiitos olette vielä täällä koska asia on todella tärkeä lehterilläkin on vielä muutamia ihmisiä toivon että tämä lakialoitteeni suurin osa perussuomalaisista on allekirjoittanut ja loputkin mutta kun aina eivät kaikki ole paikalla niin voi olla että jonkun nimi jää pois meren nimen muistaisin siellä nähneeni mutta se täytyy tarkastaa myös hän on tehnyt hyvin paljon niitten asioitten eteen töitä toivon että tämä nyt vilkastuttaisi sen keskustelun siihen pisteeseen että tulisi myös tuloksia ja tekoja ja nyt kun äänestellään varmaan sitten näistä aloitteista toivon että kaikki aloitteet jotka johtavat siihen että eläkeläisten ja varsinkin pienituloisten eläkeläisten tilanne parantuu parantuu

saavat kannatusta ja kiitos myös kiljuselle erittäin paljon tästä hänen lakialoitteestaan toivottavasti tämä tuottaa hedelmää kiitos kaikille
arvoisat edustajat jos mitenkään mahdollista niin koetetaan pitää puheenvuorot mahdollisimman tiiviinä asian käsittely joudutaan tänään keskeyttämään viimeistään kello kaksikymmentä nolla nolla ja istunto päättämään että saadaan tämä sitten valiokuntaan ennen marraskuuta

arvoisa puhemies aivan kuten edustaja elomaa totesi olemme nyt käyneet eläkeläisten toimeentulosta varsin monipuolista ja ja mielenkiintoista keskustelua hyvin monelta kantilta olen tätä kuunnellut mielenkiinnolla ja että olen jotain uuttakin oppinut tästä varsin monisäikeisestä kysymyksestä monissa puheenvuoroissa on nyt viitattu ja ja puhuttu myös näistä hallituksen päättämistä eläkkeiden korotuksista korotuksista jotka koskevat tosiaan takuueläkettä ja ja kansaneläkettä haluan vielä sen todeta että meille keskustassa on aivan erityisen tärkeää ollut se että että voimme nyt kohdentaa kohdentaa noita korotuksia kaikkein pienituloisimpiin eläkeläisiin ja tällä tavalla vähentää eläkeläisköyhyyttä tämä kansaneläkkeen korotus on nyt täysimääräisenä kolmekymmentäneljä euroa kuukaudessa ja ja takuueläkkeeseen tulee viidenkymmenen euron euron korotus ensi vuoden alusta ja nämä korotukset kaikkiaan koskevat yli suomalaista eläkkeensaajaa se on varsin varsin iso iso joukko jonka arjessa nämäkin korotukset tulevat nyt nyt varsin merkittävästi tuntumaan ehkä vähän ihmettelen ihmettelen sitä jos näitä hallituksen nyt toteuttamia eläkkeen korotuksia jollakin tavalla vähätellään koska niissä on kuitenkin kyse varsin varsin merkittävistä asioista tiedän sen itsekin että kyllä eurolla yhdellä eurollakin voi olla voi olla ja onkin monelle ihmiselle merkitystä ja nyt kuitenkin puhutaan puhutaan kymppien korotuksista on erittäin arvokasta että me saamme näille pienituloisimmille eläkeläisille nyt nuo nuo korotukset hallitus on huolehtinut myös siitä

että nämä eläkkeiden korotukset korotukset otetaan huomioon että ne eivät vaikuta vaikuta juurikaan asumistukeen vaan ne tulevat täysimääräisinä näille näille takuueläkettä ja kansaneläkettä saaville eläkeläisille kyllä nämä parannukset todella tulevat tarpeeseen mutta tämä keskustelu jota nyt käymme on todella arvokasta ja tärkeää ja on aivan selvää etteivät nämä eläkkeiden korotukset vielä vielä riitä vaan paljon on tehtävä ja aivan kuten tässä keskustelussa on hyvin tullut esille niin monille eläkeläisille aivan aivan ratkaisevaa hankaluutta tuottaa arjessa se että eläminen on monella tavalla kallista sairaanhoidon ja terveydenhuollon maksut lääkekulut eläminen muutoinkin on varsin kallista ja ja ehkä monesti juuri juuri haja asutusalueilla ja ja vähän kauempana keskuksista keskuksista se vielä korostuu että elämisen kulut ovat ovat melkoiset ja siksi meidän on erityisesti nyt

puhemies haluan vielä muistuttaa että eläkkeet muodostuvat nimenomaan työntekijän työstä jokainen työeläke on tiukasti sidottu työuran pituuteen ja eläkekertymään oikeudellisesti ja moraalisesti eläke on eläkeläisen työssäoloaikanaan maksamaa omaa rahaa se on ikään kuin rahastoihin siirrettyä myöhennettyä palkkaa palkanosa joka siirretään yhteisellä sopimuksella eläkkeenä maksettavaksi näillä palkoista kerätyillä eläkemaksuilla on katettu koko tämän työeläkejärjestelmän voimassaolon aikana kaikki maksuun tulleet eläkkeet lähes täysin muutaman viime vuoden aikana myös rahastojen tuottoja on käytetty mutta todella vähäisessä määrin itse rahastoihin ei ole tarvinnut kajota käytännössä lainkaan ja ne ovat kasvaneet kasvamistaan yhdeksänkymmentä luvun puolivälistä ne ovat kuusinkertaistuneet tuohon yli kahteensataan miljardiin euroon samaan aikaan eläkemenot ovat vain kaksinkertaistuneet rahastot kuusinkertaistuneet menot vain kaksinkertaistuneet työntekijäthän maksavat eläkemaksua keskimäärin noin seitsemän prosentin ja työnantajat hieman alle prosentin mukaan vuoteen yhdeksänkymmentäkaksi asti työeläkemaksuja maksoivat vain työnantajat vaikka työnantajien osuus tässä maksussa on suurempi kuin palkansaajien on siis muistettava että eläkkeet ovat osa työllä luotua arvonlisäystä kiteytynyttä työtä maksoi ne muodollisesti työntekijä tai työnantaja myöskään se että osa eläkkeistä voidaan maksaa eläkerahastoista tai nimenomaan rahastojen tuotosta ei tätä perusasiaa muuta rahastoista tai niiden tuotosta eläkkeisiin siirretty arvo on osa nimenomaan työllä luotua kansantalouden arvonlisäystä joskin nykytilanteessa tämä arvonlisäysprosessi rahastojen tuottojen osalta on jo varsin globaali kuten täällä on tullut esiin rahastojen sijoituksista valtaosa on ulkomailla oliko seitsemänkymmentä prosenttia tässä kehityksessä työeläkemaksujen osalta hieman näyttää siltä että työnantajat olisivat pyrkimässä keveämpään maksuvastuuseen täällä edellä kokoomuksen edustaja eestilän puheenvuorokin ehkä hieman viittasi siihen on hyvä muistaa muistaa että työeläkejärjestelmästä on säästetty monella muullakin tavalla kuin tällä taitetulla indeksillä joka nyt esitetään muutettavaksi puoliväli indeksiksi

esimerkiksi alkaneita eläkkeitä

vuodesta kaksituhattakymmenen lähtien pienentänyt vuosittain kasvava elinaikakerroin esimerkiksi vuonna kaksituhattakolmekymmentä se heikentää eläkkeitä jo lähes kymmenen prosenttia vuonna kaksituhattaseitsemäntoista voimaan tulleessa eläkeuudistuksessa eläkeikää korotettiin ja pienennettiin vanhempien ikäluokkien eläkekarttumia varhaiseläkkeitä on karsittu ja niiden ehtoja on tiukennettu ja esimerkiksi työttömyyseläke on lakkautettu kokonaan eli säästetty on se työllä luotu arvo joka näissä eläkerahastoissa on kuuluu sen työn tekijöille eläkkeen muodossa

arvoisa puhemies minäkin haluan kollegoja kiittää tästä

edustaja elomaan aloitetta mutta minun aloitteeni osalta se on ollut kyllä tiedossa hän allekirjoitti erään toisen tekemäni lakialoitteen jota ei ole vielä luovutettu yksityisen pysäköinninvalvonnan lopettamisesta sen hän allekirjoitti minä luulen että hän teki tässä pienen sotkun omalta puoleltaan sen sijaan edustaja elomaa nosti hyvin erinomaisesti esille ison ison asian mikä on koko tämän jutun lähtökohta meillä on erinomainen eläkejärjestelmä rahoituksellisen kestävyyden osalta mutta eläkejärjestelmä ei ole onnistunut jos leipäjonojen asiakkaista neljäkymmentä prosenttia on eläkkeensaajia eläkkeen pitää taata perustoimeentulo iäkkäille ihmisille ja sitä nykyinen eläkejärjestelmä ei tee jos tilastollisesti suurin yksittäinen asiakasryhmä leipäjonoissa on ikäihmiset joku on pahasti vialla siinä mielessä edustaja elomaa nosti sen erinomaisen hyvin esille se on se iso haaste mistä keskustelemme ja sen haasteen päällä on vielä se että mitä vanhemmaksi eläkkeensaaja tulee sen köyhemmäksi hän tulee eli me rankaisemme ihmisiä siitä että he ikääntyvät kuusikymmentäviisi vuotiaista seitsemän prosenttia on köyhyysrajan alla se on keskimääräinen kaikkien suomalaisten osalta kun ihminen on yli seitsemänkymmentäviisi vuotias niin köyhyysrajan alla on jo kaksikymmentäkaksi prosenttia ja kun menee yli kahdeksankymmentäviisi vuotiaisiin köyhyysrajan alla on kolmekymmentä prosenttia ja satavuotiaista kunnolla tilastoitu mutta jotka näkyvät lähes puolet on köyhyysrajan alla mitä vanhemmaksi ihmiset tulevat sen köyhemmäksi he tulevat ehkä sarkastista onnellisuutta on se että suomessa ei ole tilastoitu yhtään satakymmentä vuotiasta köyhyysrajan alla elävää ongelman ratkaisee luonto ei yhteiskuntapolitiikka ja me olemme tässä eduskunnassa nyt tekemässä päätöksiä niin että me ratkaisisimme tätä ongelmaa ja tarttuisimme siihen vakavasti eläkkeensaajien köyhtymiseen siinä mitä vanhemmaksi he tulevat

sijasta se oli eriävä mielipide mutta muuten se raportti ei kannattanut indeksin muuttamista siinä mielessä se ei johtanut siihen mihin olisi toivonut on paljon puhuttu siitä että nuoremmat sukupolvet maksavat tänä päivänä enemmän työeläkemaksuja kuin aikaisemmat sukupolvet tämähän on fakta tämä on fakta he maksavat suurempia työeläkemaksuja mutta he maksavat huomattavasti pienempää tuloveroa kuin aikaisemmat sukupolvet elinaikakerroin kieltämättä lähtee siitä liikenteeseen että nuoremmat tekevät pidempään töitä mutta he he aloittavat myöskin työuran myöhemmin kuin aikaisemmat sukupolvet täällä viitattiin myöskin siihen että vuoteen kaksituhattaviisi asti eläkekertymä alkoi työelämässä vasta kun ihminen täytti kaksikymmentäkolme vuotta vaikka monet aloittivat työelämän jo viidentoista iässä

nykyisin myöhemmin ja elävät sitten pidempään ja tekevät pidempään töitä eli sukupolvien yli tapahtuva tämäntapainen kaavamainen vertailu on tarpeetonta täydellisen tarpeetonta olennaisinta on se että jokainen suorittaa lakisääteiset velvoitteensa ja jokaiselle turvataan se ansiosidonnainen työeläke niin kuin kaikille kuuluu sitten täällä on ollut yksi iso kysymys ennusteet julkisessa keskustelussa olemme merkillisessä tilanteessa sen suhteen että faktoja jotka ovat meille vain tiedettyjä menneisyydessä tapahtuneita asioita ei oteta tosissaan sen sijaan me rakennamme kaiken ennusteiden varaan ennusteiden jotka ulottuvat vuoteen kaksituhattakahdeksankymmentä asti ja näistä ennusteista tulee tähän julkiseen keskusteluun faktoja

eläketurvakeskuskin viittaa ja joka kertoo mikä on yli kuusikymmentäviisi vuotiaiden määrän kasvu suomessa se on seuraava nyt ihan tilastollisesti näkyy että fakta on tämä mitä on tapahtunut tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi suomessa oli noin seitsemänsataatuhatta yli kuusikymmentäviisi vuotiasta ihmistä silloin se oli neljätoista prosenttia kokonaisväestöstä tänä päivänä yli kuusikymmentäviisi vuotiaita on yksi pilkku kaksi miljoonaa eli puolella miljoonalla on lisääntynyt yli kuusikymmentäviisi vuotiaiden määrä tästä eteenpäin vuonna kaksituhattaseitsemänkymmentä täällä kuultiin jo edustaja edustaja tanukselta tämä luku se on yksi pilkku seitsemän miljoonaa eli tässä tapahtuu seuraavan viidenkymmenen vuoden aikana yli kuusikymmentäviisi vuotiaissa puolen miljoonan väestömäärän kasvu jonka me olemme juuri kokeneet omana elinaikanamme tässä viimeisen kahdenkymmenenviiden vuoden aikana me olemme kestäneet tämän rajun muutoksen eli suurten ikäluokkien eläkkeelle siirtymisen hienosti rahastot ovat samanaikaisesti kasvaneet hienosti osittain siinä mielessä hienosti että nykyiset eläkkeensaajat todella köyhtyvät siinä tilanteessa me olemme tämä tarpeeton pelottelu sillä että huoltosuhteet heikkenevät väestö ikääntyy se on ikään kuin hurja kuorma suomalaiselle yhteiskunnalle on järjetön tällä hetkellä yli kuusikymmentäviisi vuotiaista satatuhatta ihmistä on palkkatyössä ja kun mennään vuoteen kaksituhattaseitsemänkymmentä niin aivan työllisyysaste yli kuusikymmentäviisi vuotiailla on täysin kokonaan toinen kuin tänä päivänä ei meidän pidä ruveta rakentamaan tällaisten ennusteiden varassa päätöksiä jotka koskevat tämän päivän eläkkeensaajia meidän nykyisillä eläkkeensaajilla on oikeus ansaittuun tulotasoonsa ja sen takia tämä puoliväli indeksi olisi syytä

pyysin vielä puheenvuoron nostaakseni eläkeläisköyhyyden vielä erityisesti esiin koska näen niin että kun suomesta puhutaan hyvinvointivaltiona me emme oikeastaan voi puhua suomesta hyvinvointivaltiona jos meillä on satojatuhansia eläkeläisiä köyhyysrajan alapuolella tai sen tuntumassa ja aivan niin kuin tuossa jo aiemmin tuli esille köyhyysrajan alapuolella kuusikymmentäviisi vuotiaista on seitsemän prosenttia ja kahdeksankymmentäviisi vuotiaista jo kolmekymmentä prosenttia joten sen suhteen tietysti näitä takuueläkkeen ja kansaneläkkeiden nostoja myös tarvitaan ja kristillisdemokraattien vaihtoehtobudjeteissa ne ovat olleet ja ovat edelleen niitä todella tarvitaan tietysti olemme kiitollisia että hallitus on on jossain määrin niitä tässä jo tehnyt mutta lisääkin ja reilummin voisi samoin meillä on eläketulovähennyksiä vaihtoehtobudjetissa ja niin edelleen mutta minkä takia tämä tilanne on tällainen yksi iso syy on todella

tehdyssä taitetussa indeksissä koska silloin työeläkkeille jääneiden alkuperäinen työeläke on jäänyt ostovoimaltaan kahdessakymmenessäkahdessa vuodessa jälkeen suhteutettuna nykyiseen keskipalkkaan ja sen ostovoima on enää kolmekymmentä prosenttia jos tuota muutosta ei silloin olisi tehty eli taitettuun indeksiin ei olisi menty vaan puoliväli indeksillä olisi jatkettu niin meillä olisi paremmat eläkkeet ja köyhyysrajan alapuolella ei olisi tällaista määrää eläkeläisiä kuin tänä päivänä on monenlaisia toimenpiteitä tarvitaan ja minä haluan myös kiittää kaikkien eläkeläisten puolesta tästä mielestäni hyvästä ja monipuolisesta keskustelusta ja ja kiittää myös taitetun indeksin poistamiseen tähtäävien lakialoitteiden tekijöitä mutta toivoisin joita tarvitaan meidän eläkeläisten toimeentulon ja hyvinvoinnin parantamiseksi todella tartuttaisiin minä näen asian sillä tavalla että se on ennen muuta asenne ja tahtotilakysymys jos meillä löytyy riittävän voimakasta tahtoa ja yhteistyötä niin meillä todella on mahdollisuuksia tehdä useammanlaisia toimenpiteitä varsin ripeässä tahdissa ja tehdä sellaisia toimenpiteitä että todellakin meillä on mahdollisuus huolehtia näistä ikäihmisistä jotka ovat pitkälti rakentaneet tämän maan hyvinvoinnin laittaneet perustuksen sille ja tehneet tavattoman kovaa työtä pitkiä työpäiviä eivätkä ole peräänkuuluttaneet monia palveluja sitten näen kyllä että se ei ole vaan on myös meidän velvollisuutemme ja kunnia asiamme huolehtia näistä ikäihmisistä meidän kunniakansalaisista eläkeläisistä sillä tavoin että heillä on arvokas vanhuus ja

halusin vielä käyttää kiitospuheenvuoron tässä me tässä kiittelimme toinen toisiamme hyvästä keskustelusta nostaa yhden kansanedustajan täällä erityisesti esille ja hän on suomen senioriliikkeen varapuheenjohtaja sari tanus minä senioriliikkeen puheenjohtajana voin sanoa että olemme paljon tehneet yhdessä tämän asian eteen töitä meitä on nyt jo hieno joukko kansanedustajia tässä yli puoluerajojen ajamassa tätä asiaa ja toivon että tämä asia onkin sellainen että tämä ei ole puoluepoliittinen vaan me kaikki tunnistamme tämän ongelman mikä on olemassa meillä on olemassa voimavarat ja eläkkeensaajia tarpeettomasti köyhdytetään tässä suhteessa ja tämä asia on ratkaistavissa se on todellakin kuten edustaja tanus sanoi poliittisen tahdon asia ja politiikka on mahdollisen taitamista on meidän yhteinen tehtävämme yli puoluerajojen